toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia keskustelu asiasta päättyi kuudes kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anna kontula matti semin kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen

lausumaehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö yhdeksän edustajat pyydän vähän hiljaisempaa käytöstä siellä salissa

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

yhdeksänkymmentäviisi prosenttia on oltava perillä viimeistään jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä ja vähintään yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia viimeistään kolmantena arkipäivänä tämä nykyinen laki olisi ollut yhä aivan käyttökelpoinen ja sitä olisi pitänyt paremmin viestintävirastosta valvoa jotta posti olisi sitä henkilöstösäästövimmassaan myös noudattanut

nytpäs arvoisat edustajat sovitaan sillä tavalla että edustaja taavitsaisella on puheenvuoro tässä salissa ja muut asiat jotka vaativat keskustelua käydään salin ulkopuolella sovittu

no niin jatkossa sitten tämän uuden postilain mukaan viisipäiväinen jakelu on vain niillä alueilla suomessa joissa ei ole kaupallisin ehdoin sovittua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa eli kansalaiset jaetaan kahteen kastiin sen mukaan

prosenttia on oltava perillä viimeistään neljäntenä arkipäivänä ja yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia viimeistään viidentenä arkipäivänä jättöpäivästä todellakin kuulitte ihan oikein nyt on niin että lähetyksistä yhdeksänkymmentäviisi prosenttia on oltava perillä niin että jos tänään jätän sen on oltava huomenna perillä uuden lain myötä jos tänään jätän kirjeen tai alle kymmenen kilon paketin se olisi perillä ensi viikon maanantaina tai tiistaina eli ykkösluokan postimerkki poistuu kokonaan ja kakkosluokan kulkua hidastetaan merkittävästi mitä järkeä tällaisessa on palaammeko tuhatkuusisataa luvulle posti perustettiin suomeen vuonna tuhatkuusisataakolmekymmentäkahdeksan tuolloin postinkuljetus perustui postitalonpoikajärjestelmään jossa postia kuljetettiin talosta taloon aluksi jalan myöhemmin hevosella ehkä jopa nopeamminkin on silloin viety kuin viikossa kuten nyt tulee käymään tuhatkuusisataa luvulla kuitenkin edes yritettiin maksimoida kirjeen nopeus ja posteljooneina toimineita talonpoikia oli vesileipävankeuden uhalla kielletty puhumasta vastaantulijoiden kanssa ja vastaantulijoiden piti antaa postille puoli tietä vapaaksi yritystä siis edes oli nyt ei näytä enää olevan etanavauhtia ovat hallituspuolueet perustelleet normien purkamisella ja postin liiketoiminnan edistämisellä me kun oppositiosta olemme luulleet että normeja puretaan sen vuoksi että ne häiritsevät kansalaisia eikä niin päin että normeja puretaan kansalaisten arjen hankaloittamiseksi

on tämän yhteiskunnan peruspalvelu ja posti valtionyhtiönä on velvollinen sitä toteuttamaan nyt näyttää niin että häntä heiluttaa koiraa ja peruspalvelusta on tullut pelkkää liiketoimintaa bisnestä toisaalta tällainen ajattelutapa ei meitä yllätä kun on katsonut mitä on tapahtumassa sosiaali ja terveydenhuollossa sekä työttömien palveluissa peruspalvelut aiotaan pakkoyhtiöittää ja kansalaiset ovatkin vain toisarvoisia myös työllisyyden olemme luulleet olevan hallituksen kärkitavoite mutta sekään ei näytä hetkauttavan että tuhansia postinjakajia joutuu työttömäksi voisi kysyä nautitteko enää lainkaan kansalaisten luottamusta ajattelussanne ja toiminnassanne arvoisa puhemies kerrataanpa vielä minkälaisista lähetyksistä on kyse jatkossa tässä hitaassa palvelussa yleispalveluvelvollisuus koskee käteismaksullisia enintään kahden kilon painoisten kirjeiden lähetyspalvelua ja enintään kymmenen kilon painoisten pakettien lähetyspalvelua ja maahan saapuvien enintään kahdenkymmenen kilon painoisten pakettien vastaanottoa

joku taho haastaa suomen eu tuomioistuimeen postidirektiivin vastaisesta toiminnasta eun postidirektiivin mukaan yleispalveluun kuuluvat tuotteet pitää kerätä ja jakaa viitenä päivänä viikossa emme oppositiosta näe että suomella olisi perustetta poiketa direktiivin edellyttämästä keräily ja jakelutiheydestä tätäkö on perussuomalaisten eu vastaisuus että vastustatte eun säätämiä lakeja jotka ovat puolustaneet kansalaisia ja heidän perusoikeuksiaan

arvoisa herra puhemies edustaja taavitsaisen puheenvuoro piti paikkansa siltä osin kuin siinä puhuttiin hevosaikaisesta postin kuljettamisesta kaikki muu olikin sitten joko omaa tai paun kirjoittamaa tekstiä ansaitsee ihan oman oman arvionsa herra puhemies postilakiin näyttää kohdistuvan varsin suuria paineita epäilyjä uskomuksia pelottelua muuta vastaavaa postilain tarkoituksena on kun täällä kysyttiin mihin tällä pyritään turvata nimenomaan juuri postinkulku jatkossakin ja tässä yhteydessä myös turvata se niillä alueilla missä se ei kaupallisesti tulisi kulkemaan silloin puhutaan sanomalehdistä puhutaan haja asutusalueista niistä alueista joissa ei samanlaista kaupallista kilpailua synny kuin kaupungeissa ja taajamissa syntyy postilaki on tältä tältä osin arvoisa liikenne ja viestintäministeri valmisteltu hyvin ministeriössä ja eduskunta on valiokuntakäsittelyssään tehnyt siihen vielä tiettyjä tarkennuksia ja vienyt sitä hyvään suuntaan tämä laki ei ole posti oyn laki vaan se on suomen postin kuljettamiseksi ja postinkulun turvaamiseksi tehty laki mitä vikaa sitten nykyisessä postilaissa on tietyllä lailla ei mitään vikaa mutta ongelma on siinä että aika muuttuu emme me me voi palata palata sinne höyryvetoiseen aikaan me emme voi sille mitään ei varmaan sdpkään tule siirtämään omaa postinkulkuaan kirjeitse tapahtuvaksi ja sitä kautta siirtymään siihen aikaan joka meillä edelleenkin tietyllä lailla on päällä mutta on muuttumassa koko ajan ei vähiten myöskään valtiovallan omien toimenpiteiden kautta joka tapauksessa sähköinen postinjakelu lehtien lukeminen verkkotoiminta lisääntyvät kaiken aikaa suomen posti on ilman muuta sen ongelman äärellä että joutuu miettimään kaiken aikaa kustannustehokkuutta kannattavuutta ja sitä kuinka sitten loppujen lopuksi se postin perusjakelu tai jakelu pystytään turvamaan ja tekemään tässä ollaan isojen muutosten äärellä esimerkiksi postnord on tällä hetkellä taloudellisesti vaikeuksissa pitäisikö sitten toimia niin että yhteiskunta alkaisi korvata postia ja postin toimintaa nyt se toimii edelleenkin liiketaloudellisesti ja posti on pystynyt viime vuodeltakin kuudenkymmenen miljoonan euron

tai postimerkillisen kirjeen kuljettaminen ihan oikeasti tulee viemään aikaa niin on syytä havaita että lain mukaan kyseessä on minimisäännös postia voidaan jakaa tulevaisuudessakin kaupungeissa ja maaseudulla vähintään niinä viitenä päivänä sen miten se rytmiikka tulee erityisesti kaupungeissa järjestymään tulee aika näyttämään kysymys on myös siitä että posti pyrkii omalla toiminnallaan hoitamaan asiat niin että se postilaukun sisältö olisi mahdollisimman vakio eri päivinä

on joutunut käymään yt neuvotteluja ne on tehty eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan jos esimerkiksi joku lehtiyhtiö on jollakin alueella ilmoittanut että lopettaa vaikkapa varhaiskannon tai muun vastaavan postin on on pakko reagoida näihin tämän en puhu nyt tässä yhteydessä herra puhemies ainoastaan suomen kansan kansanedustajana täällä äsken sanottiin tullessani tänne puhujakorokkeelle että ole kansan asialla olen toki näin mutta tässä yhteydessä haluan myös merkata pöytäkirjaan että toimin tällä hetkellä postin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja koen tämän asian myös siinä mielessä tärkeänä todeta ja ja

liittyvät ratkaisut niin että myös yksityiset toimijat siellä toimivat yhdessä ja pystyvät sitten tämän postinkannon tulevaisuudessa hoitamaan niin niin että siitä on sitten vain hyvää tulosta herra puhemies viisi minuuttia on lyhyt aika joka tapauksessa pakko on todeta se että digitalisaation myötä myös suomen posti kuten kaikki postit maailmalla joutuu muutosten ääreen ja toivon kyllä että eduskunta omassa käsittelyssään huomaa ja havaitsee tämän ja ennen kaikkea niin että me emme pyri jollakin lailla mollaamaan myös omistamaamme suomen valtion yhteistä postiyhtiötä vaan että myös sillä on edellytykset toimia kiristyneillä kilpailumarkkinoilla

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron täällä käytettyjen puheenvuorojen johdosta nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

puhemies

tässä käyttämässäni puheenvuorossa olisi ollut vain historiaosuus se mikä on oikeaa mutta kaikki nuo asiat joita kerroin ovat ihan tuosta lakitekstistä eli kansalaiset jaetaan kahteen kastiin kansalaiset eriarvoistetaan sen mukaan asuvatko yrityksen toimialueella vai eivät kysynkin teiltä onko teidän mielestänne oikea peruste tehdä lainsäädäntöä se asuuko kansalainen yrityksen toiminta alueella vai ei ja nuo luettelemani asiat tästä kuinka paljon postin kulku hidastuu eli jatkossa menee viikko ennen kuin pienpaketit ja kirjeet menevät perille viikko eli palataan sinne tuhatkuusisataa luvulle onko tämä teidän mielestänne

arvoisa puhemies kuten keskustelusta jo nyt huomaa niin valiokunnassa on käyty välillä värikästäkin keskustelua postin tilanteesta lähtökohta mikä mikä siinä on ollut käsittelyssä on ollut kuitenkin turvata nimenomaan kansalaisten palvelut ja postin toimivuus ja edustaja rossi sanoi niin tässä ei olla tehty posti oylle lakia vaan postilakia eli nyt toimintakenttä laajenee ja se pitää myös käsittää niin että tässä katsotaan katsotaan isoa kuvaa eräs asia mikä keskustelutti erittäin paljon on osoiterekisteri ja sen hallinta ja siihen liittyvät osoitteiden luovutuskiellot tähän tulee jatkossakin kiinnittää

herra puhemies totta tuossa edustaja taavitsaisen puheessa kyllä oli se että tämä on eriarvoistava ja laatua heikentävä laki yhdenvertaisuus eri puolilla suomea elävien ihmisten osalta tässä kyllä kyseenalaistuu tätä lakia ei ole varmasti tehty pelkästään posti oylle koska tässä laissa on hyvin erikoisiakin piirteitä kuten esimerkiksi pakkokilpailutus siitä syntyy kyllä erikoinen tilanne että postin täytyy kilpailuttaa omat palvelunsakin vuoden välein ja näin olla oudossa roolissa kilpailutuksen järjestäjänä sekä osallistujana osoiterekistereiden luovutus on kyllä huolestuttavaa koska kuka vain voi ilmoituksella ruveta postiksi ja pyytää nuo osoiterekisterit myös salaisten osoitteiden osalta tämä on kyllä todella huolestuttavaa ettei tähän ole tehty

ihmisten palvelukäyttäytyminen muuttuu kirjepostin lasku on ollut jatkuvaa noin kymmenen prosentin vuosivauhdilla ja rahassa mitattuna viisikymmentä viiva seitsemänkymmentä miljoonaa euroa digitaalisuus on muuttanut ja muuttaa tätä käyttäytymistä koko ajan

postitse jaetaan

herra puhemies omakin kysymykseni koskee tätä postin osoiterekisteriä elikkä nyt tällä lailla posti pakotetaan luovuttamaan osoiterekisterinsä muille yrityksille ja tässä kyllä on vakavasti uhattuna suomalaisten yksityisyydensuoja kun osoitetietoja siirrellään rekisteristä toiseen samalla tietoturvakiellon alaisia tai salassa pidettäviä osoitteita ei todellakaan siirry vaan ne jäävät vain väestörekisterikeskuksen tietoon haluaisinkin kysyä ministeriltä eikö tässä nyt todellakin pelata ihan liian vaarallista uhkapeliä kun turvakiellossa olevien ihmisten osoitteita siirrellään paikasta toiseen tämä pakkokilpailuttaminen harvaan asutuilla alueilla johtaa siihen että valtio omisteinen yhtiö eli posti kilpailuttaa kerran vuodessa kirjejakelun ja osallistuu itse näihin kilpailutuksiin miksei voida jatkaa kuten nytkin elikkä niin että posti voisi ostaa alihankintapalveluita paikallisilta kuljetusyrittäjiltä kuten tähänkin asti

arvoisa puhemies lakiehdotuksen läpimeno asiallisesti ottaen muuttamattomana täällä eduskunnassa on kyllä yllättänyt minut ajattelin niin että kansanedustajat kokemusperäisesti antavat arvon postin peruspalvelulle ja sille että se on yhtäläisesti saatavissa koko maassa aiemmin puhuttiin paljon siitä että me olemme kaikki sitoutuneet siihen että peruspalveluiden pitää yltää maaseudulle ja että se on tärkeä osa sitä että meillä on koko maa asuttuna ja ja siltä kannalta voimme olla ylpeitä suomesta nyt valitaan tällainen erikoinen linja jossa ylpeydenaihe on se että kaupungeissa näin on sanottu kaupungeissa heikennetään postipalveluja minun on on vaikea nähdä että tämä voisi olla mikään menestysstrategia millekään maalle kyllä ihmiset asuvat he sitten maaseudulla tai kaupungissa ansaitsevat sen saman panoksen saman palvelun ihmettelen vielä sitä että tätä valiokunnan mietintöä ei esitelty kyllä näin tärkeä asia kuuluisi esitellä asianmukaisesti

puheenvuoro käytettiin oli aikaikkuna sitä varten että asian esittely olisi tapahtunut sitä ei tapahtunut sitä ei pyydetty ja näin ollen sitä ei tässä tapauksessa tehty
arvoisa puhemies itseänikin tässä on nyt jäänyt eniten askarruttamaan nimenomaan tämä osoiterekisterijärjestelmän tietojen avaaminen yritin lukea tuota valiokunnan mietintöä ja jos nyt oikein ymmärsin niin ilmeisesti väestörekisterikeskuksessa viranomaisten turvaluokittamia osoiterekisteritietoja ei ole mahdollista luovuttaa eteenpäin mutta toisaalta postilla ei ole itsellään tietoa näistä turvaluokituksista ja jos henkilö on jostakin muusta syystä tehnyt luovutuskiellon omien osoiterekisteritietojensa kohdalla niin nämä tällaiset luovutuskiellot eivät ole millään tavalla päteviä elikkä siinä vaiheessa kun joku ilmoituksella haluaa ruveta postitoiminnan harjoittajaksi suomessa sillä yhtiöllä on oikeus saada nämä luovutuskiellon alaisetkin osoiterekisteritiedot haltuunsa mutta ei kuitenkaan näitä viranomaisten turvaluokittamia olisinkin kysynyt ministeriltä olenko ymmärtänyt tämän asian oikein joka tapauksessa tämä luovutuskiellon alaisten tietojen luovuttaminen on sekin kyllä aika huolestuttavaa tietävätkö kansalaiset että näin voi tapahtua

puhemies suurin osa suomalaisista ei tule tämän uuden lain myötä huomaamaan mitään eroa nykyiseen tilanteeseen ei tule huomaamaan vaan tällä uudella lailla varmistetaan se että posti oy pystyy kannattavalla tavalla järkevästi tuottamaan palveluita omalta osaltansa yhdessä kilpailevien yritysten kanssa eli tällä lailla varmistetaan että kaikkialla suomessa joka ikinen saa tarvittaessa jos haluaa lehden vähintään viitenä päivänä viikossa se se on todella paljon luvattu tämä laki varmistaa sen että tilannetta nykyisestä pystytään parantamaan se tässä on kaikkien lähtökohtana koska nyt on tiedostettu että eletään vuotta kaksituhattaseitsemäntoista digitaalinen aika on tullut ja suurin osa velvoitejakelun mukaisesta postista on siirtynyt digiaikaan sen takia siellä on tämmöistä postia yhä vähemmän mutta lehtiä on yhä ja lehdet tullaan jatkossakin jakamaan varmasti

arvoisa herra puhemies kiitoksia lupauksesta ja sen lupauksen täyttämisestä täytyy sanoa että eduskunnan parlamentaarisen arvokkuuden mukaan oli hyvä että hallituspuolueen edustaja sai puheenvuoron ennen debatin alkua arvostan sitä kyllä taavitsainen puhui oikeastaan paljon muustakin todellisuudesta kuin vain historiasta ja se pitää nähdä tässä koko kuvassa on turha vähätellä sitä mitä tämä lainsäädäntö tuo tullessaan mutta erityisesti olisin ministeriltä kysynyt pohdittiinko tämän lain valmistelun lain valmistelun yhteydessä sitä että meillä yritykset laskuttavat tietyllä aikajanalla ihmisiä meillä on tässä maassa kuitenkin kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä tuhansia ihmisiä jotka eivät ole siirtyneet digiaikaan siellä pohjoisessa varmasti eeva maria maijalan alueella ollaankin näin tehty että siellä vain ei kulje enää kirjepostia

arvoisa herra

puhemies valitettavasti täytyy todeta että tämä hallituksen postilain uudistukseksi kutsuttu esitys tulee vauhdittamaan entisestään postipalveluiden alamäkeä vaikka täällä joku jotain muuta tänään salissa väittää kansalaiset asetetaan eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa perusteella ja hallituksen työllisyystavoitteita tämä uudistus lyö myös todella kovin korville koska tuhannet postin työntekijät jäävät työttömiksi kun jakelupäiviä kun harvennetaan osassa suomea näin myös direktiivistä ollaan valmiita hallituksen puitteissa poikkeamaan minä itse koen että posti pitää kerätä ja jakaa viitenä päivänä viikossa joka puolella suomea ja minkä vuoksi ihan jo sen vuoksi että kansalaiset olisivat yhdenvertaisia ihmetyttää myös kun postille tulee velvollisuus jakaa ilmaiseksi osoitetiedot omille kilpailijoilleen siis valtionyhtiö pakotetaan markkinoille näin ollen pallo jalassa omassa jalassaan miten omistajaohjauksesta vastaava ministeri on voinut hyväksyä tällaisen iso kysymysmerkki jatkossa on myös postin jakeluvarmuus jos kilpailutuksen jälkeen on lukuisia eri alihankkijoita miten jakeluvarmuus hoidetaan tässä pirstoutuneessa tilanteessa varsinkin poikkeustilanteissa
vielä vastauspuheenvuoro edustaja rossi ministeri
arvoisa herra puhemies pyysin tämän vastauspuheenvuoron edustajien kymäläinen ja heinäluoma puheenvuorojen perusteella kun he totesivat siinä että nyt ollaan eriarvoistamassa kansalaisia tosiasiallisestihan nyt ollaan tasa arvoistamassa postinjakelua ja kantoa suomessa kaupungeissa ja taajamissa tapahtuu moninkertaisesti päivittäin postinjakelua itsellänikin kuopiossa periaatteessa neljä viiva viisi kertaa erityyppisten jakeluyhtiöiden kautta postia tulee kun puhun postista postina nyt sitten tämän lain myötä turvataan se että myös maaseudulla velvoitetaan kantamaan lehdet myös muu posti kulkee siinä mukana ei pidä ajatella enää tänä päivänä että se yleispalveluvelvoitteen eli vajaan viiden prosentin postimäärä pystyisi turvaamaan myös esimerkiksi maaseudun postinjakelua kauttaaltaan ja kokonaisuudessaan

arvoisa herra puhemies muutos postimarkkinoilla on tällä hetkellä huimaa palveluiden sähköistymisen ja digitalisaation vaikutusten myötä jakeluvolyymit ovat jo luvun tasolle ja sanomalehtien jakelumäärät ovat vähentyneet viisikymmentä luvun tasolle tässä ei ole kyse lainsäädännöstä eun avaamasta postimarkkinoiden kilpailusta posti oystä taikka postin jakelijoista vaan kansalaisten toimintatapojen muutoksesta paperisten kirjeiden sijasta yhteydenpitoa tehdään sähköisesti ja lehdet luetaan netistä kysymyshän meillä on käytännössä siitä että tällä hetkellä postia jaetaan kaupungeissa seitsemänä päivänä viikossa meillä on tällä hetkellä kaupungeissa noin neljätoista jakelukertaa alueilla haja asutusalueilla me pääsemme vain joissakin paikoissa viiteen jakelukertaan viikossa ja nyt kysymys on siitä että postilaissa pyritään turvaamaan minimitaso ja huolehtimaan siitä että voidaan keventää postin rasitteita yleispalveluvelvoitteen osalta jossa volyymit laskevat kymmenen prosenttia vuodessa ja joka muodostaa todellakin viisi prosenttia postin kokonaisvolyymistä mutta joka asettaa kuitenkin postin eriarvoiseen asemaan näitä kansalainen saa keskimäärin yhden viikossa ja silloin voidaan huolehtia siitä että kiertonopeus voi olla näiden osalta hitaampi tämä tarkoittaa sitä että tällä pyritään vastaamaan postin haasteisiin mutta samanaikaisesti kun kaupungeissa on olemassa seitsemän päivää viikossa oleva jakelu pyritään huolehtimaan siitä että tämä toteutuu myös haja asutusalueilla mutta siihen vaaditaan erillinen velvoite se tarkoittaa sitä että kaupungeissa ei tarvitse tätä jakelua turvata erillisillä kilpailuttamisvaatimuksilla mutta sen sijaan haja asutusalueilla tämä on tehtävä jotta siellä säilyy viisipäiväinen jakelu tällä pyritään nimenomaan huolehtimaan siitä että koko maassa säilyy viisipäiväinen jakelu mikä nimenomaan tuo tasa arvoa tätä samaa kysymystä itse asiassa paun edellinen puheenjohtaja vuonna kaksituhattaneljätoista nosti esille ja totesi silloin että valtion tulee huolehtia siitä että jakelua hankitaan myös ostopalveluna toinen näkökulma joka tässä on on se että pyritään myöskin huolehtimaan siitä että että postilakiesitys on arvioitu laajasti ja esitys oli arvioitavana myös lainsäädännön arviointineuvostossa ja neuvoston arvion mukaan esityksen työllisyysvaikutuksia on selvitetty riittävästi joskin myöskin todettiin että suuntaa antavat määrälliset arviot työllisyysvaikutuksista tulisi mahdollisuuksien mukaan esittää

muutettavaksi siten että kustannusvastaavasta osoitetietojen hinnoittelusta siirryttäisiin irrottamiskustannuksin tehtävään osoitetietojen luovutukseen tällä pyritään nimenomaan huolehtimaan siitä että kaikilla on ajantasaiset osoitetiedot mikä parantaa myöskin postiyritysten postipalveluiden laatua ja lähetykset löytävät

että esityksessä olisi tietosuojahaasteita kuka tahansa ei voi saada posti oyn osoiterekisteritietoja haltuunsa vaan näihin tietoihin ovat oikeutettuja vain postiyritykset jotka harjoittavat kirjelähetyksiä koskevaa postitoimintaa näin on jo nytten tämä ei ole uusi asia tässä laissa vaan näin on jo tällä hetkellä

jakelupalveluita käyttäviä kansalaisia ja jakelupalveluita mutta myöskin posti oytä ja tätä kokonaisuutta on pyritty rakentamaan niin että aidosti tässä ajassa jossa

kirjeiden lähettäminen vähenee samalla pyritään turvaamaan että palvelutaso koko ajan kuitenkin pysyy samana tai paranee kiitos
hyvä jatketaan debattia

te ministeri berner ja hyvä hallitus kyllä olette saaneet aika merkittävän historiallisen päätöksen tehtyä viime hallituskaudella pidettiin erityisen tarkkaan huolta että viisipäiväinen postinjakelu säilyisi mutta te ette tätä direktiiviä kierrä vain sillä että te viisipäiväisestä jakelusta luovutte vaan te luovutte viisipäiväisen jakelun lisäksi siitä kuinka nopeasti kirje tulee perille ja sellainen hallitus joka pystyy tekemään nämä molemmat on kyllä ennätyksellisen käsittämätön hallitus minä en ymmärrä minkä takia kahdella eri näkökulmalla annettiin suomen postille periksi tässä että näin voidaan tehdä ja ja te yritätte selittää tätä tekemistä sillä että juuri tällä maaseudun postinjakelu voitaisiin turvata tässä tulee käymään päinvastoin voin kertoa teille kokemuksesta että yksityinen yritys voi päättää

rouva puhemies oikeastaan tästä keskustelusta herää se kysymys toimivatko postipalvelut tänä päivänä riittävän hyvin omasta mielestäni ne eivät toimi tällä hetkellä tämän postilain uudistuksen tarkoitus on vastata postin suuren ja ja jatkuvan rakennemuutoksen haasteisiin uudistamalla postisääntelyä vastaamaan paremmin nykyisiä nykyisiä asiakastarpeita ja turvaamalla postipalveluiden saatavuus koko suomessa

ainoastaan yleispalvelukirjeitä joita on lähetyksistä ainoastaan noin neljä prosenttia yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia lähetyksistä on täysin muita ja mitä tulee sitten posti oyhyn niin tämä ei ole posti oyn laki ja jos oppositio on sitä mieltä että posti ei toimi tällä hetkellä tai postilähetykset eivät toimi oikein niin mielellään kuulisin niitä ratkaisuja miten ne saataisiin

arvoisa puhemies suurin ongelma tässä on nimenomaan se että palvelutaso heikkenee olla että jatkossa sallitaan että yli puolet kirjeistä tulee vasta viidentenä päivänä voi käytännössä hypätä kokonaisen viikon yli kokonaisen viikon yli kun perjantaina laitat niin voi olla että on riski että että koko viikko menee ja tämä johtaa tähän luottamukseen siitä onko tämä väline jota voidaan käyttää kansalaisten arjessa ja tämä taas tulee johtamaan palvelun heikkenemisen myötä kysynnän laskuun joka tulee entisestään aiheuttamaan ongelmia postille arvoisa puhemies tämä on se suurin ongelma yhdessä sen kanssa että tässä asetetaan kansalaiset eriarvoiseen asemaan

jopa näitä turvaluokitettuja osoitteita käyttöön myöskin siitä mihin puolustusvaliokunta kiinnitti huomioita että tämä tulee johtamaan isoihin henkilöstövähennyksiin mikä on huoltovarmuus näihin vakaviin huoliin ei ole saatu

puhemies täsmennetään nyt siis tämä kirjeistä kun puhutaan niin se on nimenomaan postimerkillä varustettua postia ja tyypillisimmillään tämä on joulukortti joita saamme tästäkin talosta lähettää sankoin määrin joulun alla eli eli siinä niin kuin tiivistettynä postin laatu on muuttunut hyvin hyvin suuresti tästä kirjemuodosta pakettimuotoon ja se tulee jatkamaan tätä digitaalisuuden myötä näihin haasteisiin vastaamiseksi tämä laki on tehty tässä on näitä näitä asioita otettu esille siellähän on eri lait mitkä määrittelevät nämä turvallisuudet ja vaitiolovelvollisuudet suosittelen teitä lukemaan tämän mietinnön sivun kuudentena siinä on paljon paljon viisaampi jo sitten sen jälkeen

puhemies kyllä keskustan maakuntakansanedustajille pitää muistuttaa että naivismi ei ole ole aate keskustan historia on hyvin häpeällinen mitä tulee postilakien käsittelyyn eduskunnassa matti vanhasen hallituksen aikana kun postipalvelulaista tipautettiin sana palvelu pois karkasi tilanne käsistä silloin vanhasen kakkoshallituksen aikana ei laitettu sellaista perälautaa joka olisi turvannut postin ja postipalveluitten tulevaisuuden ja nyt sitten niitetään sitä satoa esimerkiksi monet paikallislehdet ja paikallislehdissä ilmoittavat pienyrittäjät ovat joutuneet hyvin hankalaan tilanteeseen kun parhaina markkina aikoina posti ei ole suostunut muuttamaan tai edes säilyttämään jakorytmiä sellaisena että se olisi ollut kaikista paras näille paikallisille lehdille ehkä se ainoa julkinen tiedonvälityskanava television ja radion lisäksi siellä paikkakunnalla ja ja on unohtanut sitten ne paikalliset yrittäjätkin täysin

postilain osalta hyvin eri tavalla postipalvelut ovat nykyään monipuolisempia ja postilla on nykyään mahdollisuus harjoittaa myös kaikkea muuta yritystoimintaa tämä uusi laki antaisi tämän jälkeen mahdollisuuden siihen että voimme maaseudulla tarjota monipuolisemmin palveluita mitä ei ole tähän mennessä pystytty tarjoamaan elikkä matkakuluja pystytään yhdistämään

olen miettinyt paljon tätä miksi tämä postin kulku on niin tärkeä asia mutta se johtuu siitä että koska meillä maaseudulla on kaupat lopetettu meillä on koulut lopetettu pankit ovat menneet niin on koettu että tämä postin kaltainen peruspalvelu on se palvelu mikä on turvattava yhtäläisesti kaikille koko maassa oppositiossakin tiedostamme kyllä postin

eli kyllä nyt joutui historiaan sanonta kyllä posti kulkee kun kusti polkee voi sanoa näin sitten sanon vielä tästä kirjeen viivästymisestä onhan se nyt hullua että rajalla asuvana torniolaisena kannattaa käydä se kirje lähettämässä haaparannan puolelta koska se tulee nopeammin kuin jos postitat sen

puhemies kyllä tämä postikeskustelu hieman hämmentää me olemme kuitenkin tällä hetkellä sellaisessa maailmassa joka muuttuu kiihtyvällä vauhdilla itsekin olen syyllinen tähän postin nykyiseen tilanteeseen minä luen täällä sähköisen maakuntamme päälehden en lue sitä paperilehteä vaan sähköisen lehden minulle tulee sähköisiä laskuja ja monta muuta asiaa on muuttunut rajulla vauhdilla kuten kuulimme tässä monessa puheenvuorossa niin tilannehan muuttuu koko ajan uusi laki mitä nyt käsitellään takaa sen että se jakelu säilyy myös maaseudulla siellä ei ole tätä markkinakilpailua itsehän me olemme valinneet avoimen markkinatalouden missä me elämme emme me voi palata siihen aikaan jolloin höyryveturit kulkivat ja tuhatkuusisataa luvulla hevosella ajettiin se maailma on mennyt meidän on elettävä tätä aikaa ja tämä laki mahdollistaa näiden palvelujen säilymisen ja myös laajentamisen postin mukana voi tulla tavaroita ja monta muuta asiaa tässä asiassa ollaan menossa eteenpäin maailma muuttuu sen muuttumiselle emme mahda mitään jos rupeamme voivottelemaan ja itkemään niin siitä ei tule mitään

arvoisa rouva puhemies

digitaali aika on on tulevaisuutta ja siihen tässäkin puheenvuorossa muun muassa viitattiin että luetaan sähköisesti posteja ja printtejä ja ja niin poispäin suomessa on kuitenkin puoli miljoonaa taloutta joissa ei ole verkkoyhteyttä joko joko ihan sijainnin takia tai sitten taloudellisin perustein ei ole mahdollista tällaista ylläpitää tai ei ole edes digitaalisia taitoja kone ei koskaan korvaa fyysistä palvelua ja esitys karsii enemmän kuin edistää digitalisaatiota torniainen kysyi mitä keinoja tällä hetkellä ongelmat johtuvat siitä että on liian monta toimijaa ja ihmiset eivät tiedä kuka minkäkin postin on tuonut ja siitä syystä postia katoaa ja niin poispäin vastaus ei tähän ongelmaan ole kyllä ainakaan se että lisää toimijoita

puhemies nyt on syytä muistaa mistä me oikeastaan puhumme kun me puhumme tästä lakimuutoksesta kun mietitte mitä postilaatikkoon tulee ja mietitte mitä siitä on viisi prosenttia niin nyt puhumme siitä viidestä prosentista yhdeksänkymmentäviisi prosenttia postilaatikkoon tulevasta tavarasta on kaupallista kaupalliselta pohjalta jaettavaa ja nyt puhutaan siitä viiden prosentin osuudesta joka on todella pieni määrä nyt kun täällä näitä uhkakuvia erilaisia mörköjä luetellaan ja listataan niin kannattaa lukea se valiokunnan mietintö siellä sanotaan liikenne ja viestintäministeriön perusteellisen selvityksen mukaan yhden viiva kahden päivän jousto kirjeiden kulkunopeudessa taajama alueilla ei olennaisesti hidasta yleispalvelukirjeiden jakelua koska jo tällä hetkellä yleispalvelukirjeitä jaetaan vain alle yksi lähetys per viikko kulkunopeuden hidastaminen ehdotettuun niin sanottuun jakelupäivä plus neljä päivää vaatimukseen ei mahdollista jakelupäivien vähentämistä enempää kuin kahdella päivällä viikossa tämä on tärkeä huomio

edustaja lindtman otti esille puolustusvoimien postinkulun kaikki tämä tämä ja viranomaiskirjeet ennakkoäänet vaaleissa ja niin edelleen kuuluvat sopimusperusteisiin postilähetyksiin jotka eivät ole yleispalveluvelvoitteen piirissä puhumme siitä viidestä prosentista siis postimerkillisestä kirjepostista jota lähetämme toinen toisillemme tämä on minimitaso siis tarkoitus on niin että jokaisessa postiosoitteessa käytäisiin

jokaisena arkipäivänä viikossa minimitasoltaan maksimi voi olla aivan jotain toista eri puolilla suomea kun asumme mutta me haluamme taata tämän minimitason jokaiselle suomalaiselle kansalaiselle minunkin mielestäni postipalvelu on yleispalvelua tai siis sellaista palvelua joka pitää olla kaikilla suomalaisilla tasavertaisesti saatavilla ministeri ottikin lain liikennepalvelusta esille tämä mahdollistaa nyt erilaisten palveluiden tuomisen sinne sinne kotiovelle ja jokaiselle

arvoisa rouva puhemies epävarmuutta tähän lakiin lisää postiyrityksille kirjattu mahdollisuus lakkauttaa palvelunsa ilmoittamalla muutoksesta asiakkailleen ja viestintävirastolle kahden viikon varoitusajalla käytännössä siis kansalaisten palvelut voivat vaihtua varsin nopeastikin sama epävarmuus tulee koskemaan myös postin henkilökuntaa sekä jakeluyritysten henkilökuntaa voi siis kysyä voidaanko näin epävarmalle pohjalle yleensäkään rakentaa laadukasta postipalvelua koen kummalliseksi myös sen että joku meistä pystyy ajattelemaan tässä salissa positiivisena kehityksenä sitä että yleispalveluvelvoitteeseen kuulumaton sanomalehtijakelu määrittelee yleispalvelun tason tämä tuntuu varsin kummalliselta koska kyllä minun täytyy ainakin tässä salissa todeta kun postipalvelulaista puhutaan että kansalaisten yhdenvertaiset palvelut postipalveluiden osalta eivät voi riippua yksityisten toimijoiden liiketoiminnallisista päätöksistä ja ympyröistä

sitten me olemme tämä lainsäädäntö tulee turvaamaan taloudellisesti sillä ei olisi ollut edellytyksiä näin se vaan tilanne kilpailutilanteessa on ja näin näin ollen tämä tilanne toki muuttuu aiemmin yleispalveluvelvoitteen kirjeen mukana kulkivat lehdet nyt se kääntyy toisinpäin tällä on haluttu turvata kansalaisille äärimmäisen tärkeä asia kaupungeissa tämä kulkee kulkee sitten ihan omia reittejään arvoisa puhemies kun täällä kysyttiin mikä muuttuu niin kyllä tämä muuttuu joustavammaksi se on oikeastaan tämän lainsäädännön sisältö tietyllä lailla ja voin sanoa että ongelmia on myös monenlaisia täällä yksi lehdenjakaja tai postinkantaja viikon ajan löi kaikki roskakoriin hän sai tietysti potkut siitä kun jäi kiinni eräs pihisti säännönmukaisesti aina rahatuotteet tai muut joita ei tietysti saa laittaa postiin ongelmia on monenlaisia tällä hetkellä postinjakelu toimii viestintäviraston lainsäädännön standardien mukaisesti erinomaisen hyvin totta kai ongelmiakin on mutta kysymys on hyvin laajasta volyymista
arvoisa rouva puhemies kun täällä kysyttiin toimiiko hyvin niin kyllä minä myös jaan ne kokemukset että monta kertaa kansalaiset ovat olleet huolissaan postinkulusta tänä päivänä ja kun täällä on kysytty toimiiko nyt hyvin niin kyllä minä olen siinä mielessä hämmentynyt että tällainen laki hyväksytään koska

rajoittamaan ja sitten mikä olennaista tässä arvioidaan että työttömyys lisääntyy lähivuosina

onhan tämä nyt tavatonta jos tämä on parannus minä ihmettelen puhemies juuri sitä että valiokunnan puheenjohtaja jalonen olisi kyllä voinut käyttää sen kaivatun esittelypuheenvuoron kun täällä on nyt esitetty toisaalta hallituksen näkökulmasta että tämä parantaa ja ja täydellisesti on vaikea saada sitä kuvaa miten se parantaa koska kaikki mitä minä tiedän tästä on heikennystä toivoisin että tässä kun eduskunta menee ison megaluokan asian hyväksymään niin se myös valiokunnan puheenjohtajan toimesta esiteltäisiin

tässä postilain uudistuksessa on käyty läpi kaksi vaihetta ensin tehtiin arviomuistio joka lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle jossa niin ihmiset kuin eri toimijat saivat ottaa kantaa siihen mitä odottavat postipalveluilta

postia ollaan valmiita odottamaan ja näistä lähtökohdista tämä laki on rakennettu nyt on myöskin syytä muistaa ja ymmärtää että postilaki ei säätele kaikesta postitoiminnasta se säätelee vain ja ainoastaan kansalaisten postimerkillisistä kirjeistä jotka ovat ainoat yleispalvelun velvoitteen piirissä olevat tuotteet elikkä ja alle kymmenen kiloisista postimerkillä kaikki muu on postilain sääntelyn ulkopuolella kuten laskut sanomalehdet virastokirjeet puolustusvoimien kirjeet kaikki muut ovat sopimukseen perustuvia lähetyksiä näistä sopii posti tai joku muu postiyritys suoraan lähettäjän kanssa ne eivät ole viestintäviraston valvonnassa ne eivät ole postilain sääntelyn piirissä postilaki voi ottaa kantaa vain yleispalvelun piirissä oleviin postilähetyksiin joita ovat siis vain kansalaisten toisilleen lähettämät kirjeet näitä on keskimäärin neljäkymmentä per kansalainen kansalainen saa näitä keskimäärin yhden viikossa mutta tämä nykyinen tilanne on se että postia on velvoitettu käyttämään näiden lähettämiseen merkittävän määrän resursseja nyt tätä resurssimäärää voidaan keventää jotta postilla on mahdollisuus sopeutua siihen vähenevään määrään mitä kansalaiset näitä kansalaiskirjeitä toisilleen lähettävät varsinkin kun suurin osa tulee joulun aikaan mutta sen sijaan kun me olemme valmiita tätä keventämään me haluamme kuitenkin velvoittaa siihen että koko maassa säilyy viisipäiväinen jakelu ja että se jakelu on velvoitettuna siellä missä sitä eivät markkinat tuota elikkä nimenomaan aivan samalla tavalla kuin me velvoitamme esimerkiksi telesektorilla me velvoitamme siellä missä markkinat eivät toimi siellä missä markkinat toimivat me emme näe lainsäätäjinä velvoitteeksi sitä että me sääntelemme ja tästä lähtökohdasta me sääntelemme siis minimitason posti voi kilpailuttaa laajemminkin posti voi toimia oman asiakaslähtöisen palvelutasonsa näkökulmasta toisin mutta nyt on pidettävä erillään posti oyn toiminta ja tämä laki joka ei ole posti oyn lainsäädäntöä vaan lainsäädäntöä yleispalveluvelvoitteen piiriin liittyvästä toiminnasta sekä muutamasta muusta näkökulmasta jotka liittyvät toki postilain piiriin kuten ja niin edespäin mutta tästä lähtökohdasta
hyvät edustajat käydään vielä yksi vastauspuheenvuorokierros mennään sitten eteenpäin jo tuota puhujalistaakin pyydän nyt niitä ilmoittautumaan jotka vielä haluavat käyttää puheenvuoron

arvoisa puhemies kyllä me kaikki liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenet tiedämme niitten asiantuntijakuulemisten perusteella että

sopimusperusteisetkin kirjelähetykset vakuutusyhtiöt kela kunnat kaikki nämä ovat kulkeneet sen yleispalveluvelvoitteen kulkunopeuden kanssa samassa rytmissä ei ole erillistä kahta järjestelmää siellä vaan ne ne kulkevat sen mukana ja nyt kun tätä yleispalveluvelvoitetta hidastetaan todella rajusti elikkä kun nyt laitan postiin niin se on huomenna perillä mutta tämän lain jälkeen viikon päästä perillä se hidastaa koko systeemiä

minä haluaisin nyt kysyä arvoisalta ministeriltä ihan suoraan että miten nyt on kuka ei ymmärrä kirjoitettua tekstiä jos täällä sanotaan että kulkunopeutta voidaan hidastaa siten että kirjeet voivat kulkea suuntaansa viikon ja postia jaettaisiin kaupungissa vain kolmena päivänä viikossa joku joku nyt lukee tämän väärin miten käy sitten esimerkiksi sairaalakirjeiden tai vastausta vaativan viranomaispostin muun muassa temin kirjeiden kuuluvatko ne johonkin sellaiseen systeemiin että ne tuodaan niin pian että ihmisten vastaukset eivät myöhästy että ihmiset eivät ennätä sairaalaan tai laboratorioon siihen aikaan kun heille se aika on annettu nämä ovat niitä keskeisiä kysymyksiä sen lisäksi kuinka paljon olette arvioineet että tämä tulee vähentämään postin henkilökuntaa postin henkilökunta tuntuu olevan kovin kovin huolissaan siitä ja silloin jos pitää pakkokilpailuttaa henkilökunta on vuoden tai kahden välein huolissaan työpaikastaan minusta se ei ole aivan kohtuullista

arvoisa puhemies jälleen kerran tämä on siis yleispalveluvelvoitteen alaista kirjepostia joka on siis postimerkillä varustettua joka on siis tyypillisimmillään joulukortti tätä voitte miettiä vaikka vaikka niin että koska te olette viimeksi saaneet semmoisen kirjeen mikä ei liity teidän työhönne vaikkapa sukulaiselta niitä on kohtalaisen vähän tähän ei siis liity mitkään laskut eikä niin edespäin

mitä vielä pohdittiin on osoiterekisteri ja sen hallinta koska tämä on siis postilaki ei posti oy laki ja täällä on perinteisesti ollut niin että osoiterekisteri on posti oyllä mutta sillä ei ole mitään oikeuttakaan saada niitä salaisia osoitteita eikä niitä saa merkitä ja niin edespäin niin tämä tuo tähän semmoisen haasteen mitä tulee seurata ja pohtia siirretäänkö tulevaisuudessa joskus osoiterekisteri vaikkapa viestintävirastolle

edustajakollega taavitsaiselta minä vain pyytäisin että hän tutustuisi posti oyn toimintaan minkälaista se käytännössä on koska kyllähän meidän hallintoneuvoston jäseninä pitäisi tietää suurin piirtein mitä tarkoittaa muun muassa sopimusten mukainen toiminta eli sopimusten mukaan jaetaan tuotteet tiettyinä päivinä tietyllä palvelunopeudella juuri sillä tavalla

ja onko se posti oy vai onko se kymmenen muuta yritystä jotka hoitavat näitä jakeluasioita jokainen toimii sopimusten mukaan jokaisella yrityksellä on mahdollisuus valita sellainen postinjakeluyritys joka tuottaa sen palvelun nopeimmalla tavalla luotettavimmalla ja parhaalla tavalla juuri niin kuin tämä kyseinen palvelua tarvitseva yritys sen haluaakin eli me emme pysty määrittelemään sitä että tämmöinen tietty postipalvelu pitää tietyllä nopeudella hoitaa vaan kilpailu markkinat hoitavat sen kuka hoitaa sen varmimmin tämän lain avulla me varmistamme että kaikkialla sitä voidaan toteuttaa

täällä eduskunnassa voidaan tehdä lakeja ja sitä tässäkin nyt tehdään joilla vaikutetaan siihen nopeuteen silloin kun puhutaan näistä postimerkillisistä lähetyksistä mutta mielenkiintoista mielenkiintoista on se että että nyt näitä säästöjä pyritään tekemään posti osakeyhtiön osalta niin että postimerkilliset lähetykset alistetaan sanomalehtien

tämä työllisyysvaikutus on erittäin surullinen sillä pau on arvioinut että tämä laki tulee vähentämään viiva kolmetuhatta työpaikkaa postista nekin ketkä jäävät postiin töihin elävät ja työskentelevät jatkuvassa paineessa koska vuoden välein kilpailutetaan tämä palvelu uudelleen on myös olemassa täällä lakipykälässä yleispalvelulaatustandardi ja te olette kyllä heikentämässä sitä hyvin merkittävällä tavalla alle eu direktiivin jossa lähetyksistä tulisi olla kolmantena päivänä ja yhdeksänkymmentäseitsemän

puhemies postilailla turvataan postipalveluiden ja jakelun jakelun säilyminen koko maassa ja kaikkien suomalaisten käytettävissä se on kuitenkin tosiasia tässä hallituksen esityksessä tässä lakimuutoksessa sitten kun on on puhuttu siitä onko tämä posti oyjn laki vai postilaki niin itse kyllä näen että tämä on nimenomaan postipalveluiden laki ja postinjakelua koskeva laki ja mitä posti itse sanoo siellä sanotaan että sääntelyn sujuvoittaminen elikkä tämä hallituksen esitys edesauttaa tavoitetta että yleispalvelu voidaan säilyttää koko maassa ilman julkista tukea omasta mielestäni se on tärkeä asia että voidaan säilyttää ilman julkista tukea

arvoisa rouva puhemies kyllä minua hirvittää tämä tapa jolla posti on laitettu myllerrykseen olisin luullut että postipalvelut ovat turvallisissa käsissä koska sekä viestintäministeri berner että omistajaohjauksesta vastaava ministeri lintilä ovat keskustalaisia mutta kyllä täytyy sanoa ja todeta että keskustan avainministerien malli kehittää postia on kestämätön

viestintäministeri kiuru esti sen nyt te lipeätte tästä direktiivistä joka velvoittaa viisipäiväiseen jakeluun ettekä välitä näistä työllisyysvaikutuksista tämän lakiesityksen myötä kaksituhattaviisisataa viiva kolmetuhatta ihmistä jää työttömäksi eli kyllä täytyy sanoa että tässä nyt tulee kaikenlaisia autoja ja miehiä jakamaan ilmoitusmenettelyllä nämä kirjeet jotka katoavat ne katoavat sen vuoksi että ihmiset ovat sekaisin he eivät tiedä kuka sitä postia heille jakaa he yrittävät tarjota sitä postille jaettavaksi mutta se onkin jonkun toisen jakamaa eli tämän vuoksi niitä kirjeitä

edustaja ojala niemelä on tässä suhteessa aivan oikeassa että on hyvin paljon näitä se on liki tuhat kirjettä viikoittain jotka ovat muiden jakeluyhtiöiden jakamia ja ne tulevat ikään kuin postin päälle ja tätä tätä tietysti nyt myös tämän lainsäädännön myötä selvitetään miksi näin on

meidän pitää tiedostaa myös mistä siinä on kysymys että ei panna kaikkea sitten postin päälle kun täällä edustaja tolppanen teki ihan hyvän kysymyksen sen suhteen miten nämä muut kulkevat sitten esimerkiksi viranomaiskirjeet yrityskirjeet laskut postipaketit niin näiden kulkunopeutta ei säädellä tällä postilailla tämä on myös syytä havaita sitten yksi pieni esimerkki siitä että juha mietaan sukat olivat kateissa eräs tamperelainen rouva rouva oli lähettänyt ne hänelle ja sukkia ei löytynyt panin sen asian selvitykseen posti selvitti sen samana päivänä neljässä tunnissa yhteystiedot olivat väärät ne olivat menneet sitten selvitykseen ja näin näin ollen on paljon tällaista inhimillistä mitä tapahtuu ei aina

arvoisa rouva puhemies tämä on selvästikin tunteita herättävä asia tuntuu että tässä nyt myös vahvalla mutulla argumentoidaan sen puolesta että vanha on parempi kuin uusi ja että asioita ei pitäisi uudistaa vaikka faktat puhuvat myös sen puolesta että tilanne on postinjakelussa ja postin lähettämisessä todella muuttunut siitä mitä se on ollut vielä vaikkapa viisi vuotta sitten muutos on ollut todella nopeaa kyllä yhteiskunnan pitää sellaiseen muutokseen varautua sitten myös niin että toimijoille tehdään tehdään siinä ympäristössä toimiminen mahdolliseksi

vastaan tämä kannattaa todellakin lukea täällä sanotaan vielä jos jakelupäiviä olisi vähemmän kuin kolme viikossa tätä kulkunopeutta ei olisi mahdollista käytännössä toteuttaa kaikkina arkipäivinä keräilyvelvoitteen vuoksi näin ollen esimerkiksi kerran tai kaksi viikossa tapahtuva jakelu ei ole mahdollista eikä se vastaisi lain tarkoitusta

kirjallisessa muodossa että kirjoittaisi kirjeen ja laittaisi postiin en nimittäin sanonut

arvoisa puhemies

ja minkä takia tässä ollaan tänäänkin puhuttu paljon siitä että maailma muuttuu aika muuttuu digitaalisuus on tullut jäädäkseen suomeen ja ja maailmalle ja ja sähköistynyt viestintä ottaa koko ajan isompia harppauksia eteenpäin postilailla turvataan postipalveluiden ja jakelun säilyminen koko maassa ja kaikkien suomalaisten käytettävissä uudistuksen tavoitteena on muuttaa postisääntelyä vastaamaan paremmin muuttunutta toimintaympäristöä postimarkkinat ovat olleet isossa murroksessa sähköisen viestinnän digitalisoituessa sen seurauksena postin jakelumäärä on pudonnut tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvun tasolle esimerkiksi kirje ja sanomalehtivolyymien lasku on jatkunut noin kymmenen prosentin vuosivauhdilla ja rahassa mitattuna noin viisikymmentä viiva seitsemänkymmentä miljoonaa euroa digitalisoituminen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset ovat vaikuttaneet kirjepostin volyymeihin jo kaksituhatta luvun alkupuolelta lähtien ja muutosvauhti on kiihtynyt entisestään kaksituhattakymmenen luvulle

purkamisenkin tasolla postin jakamista kirjeistä on yritysten ja viranomaisten lähettämiä noin yhdeksänkymmentä prosenttia kun julkinen hallinto ja isot yritykset sekä heidän asiakkaansa ovat vähentäneet kirjepostia

digitalisaation takia vaikutukset kirjevolyymeihin ovat olleet merkittäviä ja kasvavia on myöskin huomattava että meneillään on sähköisen postilaatikkojärjestelmän virittelemistä jossa viranomaispostit tulisivat sähköisesti meidän jokaisen postilaatikkoon tämä on vielä valmistelussa mutta tätä kohti olemme koko ajan menossa arvoisa puhemies mikä uudistuksessa sitten oikein muuttuu me voimme soveltaa nyt eun postidirektiiviä jossa kulkunopeusstandardia alennetaan nyt sallitaan siis poikkeaminen viisipäiväisestä jakelusta hyödyntämällä joustot kirjeiden kulkunopeudessa haja asutusalueilla joilla ei ole sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa varhaisjakeluverkkoa postilaissa turvataan lähetettyjen kirjeiden jakelu viitenä päivänä viikossa yleispalvelun tarjoaja tässä suhteessa posti oyj velvoitetaan kilpailuttamaan jakelu niillä alueilla joilla ei ole markkinaehtoisesti ylläpidettyä sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa näillä alueilla jakelu on siis toteutettava poikkeuksetta vähintään viitenä päivänä viikossa viime kädessä posti oyjn tekemänä kaupungeissa on olemassa oleva markkinaehtoinen jakelu jopa seitsemänä päivänä viikossa joten käytännössä kaupungeissa mahdollisuus mahdollisuus viisipäiväiseen jakeluun säilyy ilman että postilaissa säädettäisiin posti oyjlle velvoite jakaa yleispalvelukirjeitä viitenä päivänä viikossa

sitten nähtäväksi mutta minimitaso on laissa määritelty arvoisa puhemies täällä on tänään varmasti ja toivottavasti tullut selväksi mitä ja millaista yleispalveluvelvoitepostia tämä kyseinen laki koskee vielä kertaukseksi postimerkillistä kirjepostia ja postikortteja sekä pieniä paketteja joita postinsaajat lähettävät siis postimerkillisesti toisilleen ja niiden volyymi on alle viisi prosenttia kaikista jaettavista postituotteista kolmipäiväinen jakelu ei koske esimerkiksi yritysten tai virastojen lähettämiä kirjeitä sairaalakirjeitä laskuja tai mainosten sanomalehtien tai aikakauslehtien jakelua näiden osalta jakelu toteutuu edelleen viitenä päivänä viikossa puhumattakaan sitten sopimusperusteisista esimerkiksi puolustusvoimien kirjeistä ja lähetyksistä arvoisa puhemies on selvää että postin työntekijöiden kannalta tilanne pitää rauhoittaa ylipäätänsäkin postin alalla työskentelevät tekevät varmasti työtänsä innolla ja ylpeydellä ja ammattitaidolla postin työntekijöiden kannalta tulopohjan pettäminen jakelumäärien laskiessa on merkinnyt jatkuvia yt neuvotteluja ja irtisanomisia jakelupiirit ovat kasvaneet ja kiire on valitettavasti lisääntynyt kierre pitää saada poikki ja on palautettava rauha taloon pitää muistaa että postin postipalveluiden tulos on pysynyt kohtuullisena siksi että posti on tehostanut koko ajan toimintaansa ja ilman tehostuksia ja ja henkilövähennyksiä postin tulos olisi varmastikin tappiollinen olen aika varma siitä että tämä sali ja eduskunta jakaa sen ajatuksen että postin tukeminen julkisella rahoituksella ei ole lääke vastata isoon murrokseen posti on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö se toimii osakeyhtiölain säädöksillä eun avaamilla kilpailluilla markkinoilla ja olen varma että kukaan edes oppositio ei ole esittänyt postille julkisia tukia eikä tule esittämään valtion kassassa ei siihen ole rahaa ja silloin kiellettäisiin se vääjäämätön tosiasia että jakelumäärät tippuvat jatkuvasti

kirjeiden ja lehtien osalta erityisesti

arvoisa puhemies posti on yksi niistä yhteiskunnan peruspalveluista

verkkoon tämä postilaki tuskin onkaan kovin pitkäikäinen viimeistään ensi vaalikauden alussa on aloitettava uuden postilakiuudistuksen valmistelu käytännössä tämä lakiesitys kuitenkin nopeuttaa kehitystä kun muun postin kulku kirjeiden mukana hidastuu esimerkiksi laskujen maksuajat väkisinkin venyvät mikä kannustaa yrityksiä luopumaan kalliista ja hitaista paperilaskuista lopullisesti jo nyt liian suuri osa kaikesta postista viivästyy mikä on aiheuttanut kansalaisille erilaisia ongelmia arvoisa puhemies hallitus käyttää hyväkseen postimarkkinan rajua muutosta ja avaa tällä esityksellä postimarkkinoita kilpailulle tämä on linjassa hallituksen markkinauskoisen linjan kanssa hallituksen ajatuksissa kaikki julkinen palvelutuotanto on kallista ja kömpelöä ja yhtiöittäminen tai ulkoistaminen on nopein tie kustannusten vähentämiseen markkinatalous on usein ihan hyödyllinen työkalu sillä avoin kilpailu avaa ovet uusille toimintatavoille mutta silloin sen kilpailun on oltava oikeasti avointa ja oikeasti aitoa valitettavasti tässä uudistuksessa näin ei ole miten se voisi olla kun yhdellä yrityksellä eli posti oyllä on kaikki yleispalveluvelvoitteet mutta sen kilpailijoiden elämä tehdään mahdollisimman helpoksi jotta olisi helppo tulla markkinoille esimerkiksi posti oy joutuu yleispalvelun tarjoajana edelleen ylläpitämään kansallista osoiterekisteriä mutta se velvoitetaan luovuttamaan osoitetiedot kilpailijoilleen pelkillä irrottamiskustannuksilla ei siis tuotantokustannuksilla yleispalveluyhtiö posti oy joutuu myös hoitamaan jakelun silloin kun joku sen kilpailijoista luopuu postinjakelusta mikä puolestaan onnistuu hyvin helposti pelkällä ilmoituksella kaksi viikkoa ennen jakelun loppumista postille aiheutuu kustannuksia myös sen kilpailijoiden tekemistä jakeluvirheistä koska väärin jaetut lähetykset palautuvat käytännössä postille eivät postin kanssa kilpaileville yhtiöille ei tämä ole aitoa kilpailua tämä on markkinatalouden irvikuva erityisen erikoisen tästä esityksestä tekee se että postin jakeluvelvoite määräytyy sanomalehtien jakeluverkon ei postin oman jakeluverkon perusteella samalla logiikalla vrn aikataulut pitäisi määritellä vaikkapa helsingin kaupungin kaupunkipyörien saatavuuden perusteella arvoisa puhemies posti ja muilla postipalveluyrityksillä on edessään vaikeat ajat sitä ei käy mitenkään kiistäminen vain ne postipalveluyritykset selviävät kaksikymmentä luvusta jotka osaavat sopeutua ja hyödyntää digitalisaatiota käytännössä postipalvelut kehittyvät logistiikkapalveluiksi jotka toimittavat joskus myös paperipostia pääasiassa kusti kuitenkin polkee verkko ostoksia ja päivittäistavaroita mutta se maksaako kustin palkan posti oy postnord amazon vai aliexpress jää nähtäväksi arvoisa puhemies lopuksi mietitäänpä millainen meteli tässä salissa olisi noussut jos kirjeiden jakelua oltaisiin harvennettu haja asutusalueilla mutta säilytetty ennallaan taajamissa eikä päinvastoin kuten nyt tehdään ilmeisesti taajamien ja kaupunkien asukkaiden palvelut eivät ole yhtä tärkeitä hallitukselle tai eivät ainakaan kaikille hallituspuolueille

tässä viime vuosina aikamoisissa vaikeuksissa siellä on ollut irtisanomisia yt neuvotteluja ja lomautuksia ja nyt työntekijät pelkäävät että tulee vielä

irtisanomista mikä on arvoisa ministeri teidän arvionne siitä kuinka paljon tämä uudistus tulee viemään työpaikkoja toinen asia joka koskee myös työntekijöitä on se että ihmiset ovat kyllä jatkuvassa epätietoisuuden tilassa jos aina pitää kilpailuttaa ja kilpailutus kertoo sitten kuinka paljon ihmisiä tällä kertaa laitetaan pois tai kuinka paljon otetaan tilalle tässä salissa olevat ihmiset tietävät kaikki kuinka stressaavaa on neljän vuoden välein kun tietää että pitää kilpailuttaa oma työpaikkansa mutta postin puolella ne saattavat tulla vähän nopeampaan ja se ei ole heillä itse valittu vaihtoehto kuten kuten meillä täällä on myös puhuttu siitä että ei tarvitse enää niin paljon jakaa jakaa postia koska tämä sähköinen menettely tulee lisääntymään näinhän siinä tulee käymään mutta haluaisin tässä yhteydessä huomauttaa että se ei todellakaan ole aukoton mikä on tällä hetkellä näkynyt ja valitettavasti reseptien kohdalla liian usein on se tilanne että systeemi on kaatunut ja sieltä ei saakaan sitä reseptiä mitä menee hakemaan vaan pitää tulla toisena päivänä uudestaan erittäin ikävä asia jos me hidastamme postin kulkua niin siinä varmasti on on nytten kysymys viidestä prosentista tai vaikka vain prosentista kysymys lienee säästöistä mikä on se todellinen säästö nyt arviot ovat että se olisi kaksikymmentä miljoonaa mikä on arvoisa ministeri se säästö mikä tällä saavutetaan kun nyt postin toimintoja muutetaan ja postin toimintoja näköjään eittämättä heikennetään sen lisäksi vielä olen hyvin huolissani tästä yksityisyydensuojasta mikä tässä myöskin horjuu

tärkeän kirjeen eli sen postin ja että on mahdollisuus lähettää myös kirjemuodossa on tärkeä osa meidän yhteiskuntamme perustoimintoja ja yhteiskunnan keskinäistä yhteenkuuluvuutta kun edustaja kasvi puhui tästä kehityksen suunnasta niin kyllähän jokainen näkee että tässä on käynnissä kehitys jossa tämä sähköinen puoli ottaa lisää tilaa mutta tulee olemaan erittäin pitkään toimintoja ja ihmisiä jotka ovat tämän vanhan postin perustoimintojen varassa kun puhutaan siitä että posti tekee näitä muita palveluja niin kun keskustelen kansalaisten paljon palautetta jopa helsingissä niin ei helsingissäkään kukaan kaipaa en ole yhtään tavannut joka olisi kaivannut ruohonleikkuuta mutta kyllä he ovat kaivanneet sen postin jota he odottavat sinä päivänä kun sen pitää tulla ja he mielellään ottavat sen lähelle itseänsä eikä niin että näitäkin palveluja siirretään kauemmaksi ja kauemmaksi tämän postinjakelun osalta

arvoisa puhemies

täällä kaivattiin sitä esittelypuheenvuoroa en pitänyt sitä mutta tämä on varsin yksiselitteinen mietintö ja luettavissa luettavissa kaikilla yleispalveluvelvoite jota siis

laki koskee on siis niitä postimerkillä varustettuja kirjeitä jotka ovat tyypillisimmillään valtaosa näistä kirjeistä mitä tämä laki käsittelee on joulukortteja postikortteja siis

niitä on tietysti kiva saada mutta siinä nyt välttämättä aikakriteeri ei ole

se kaikista tärkein asia siinä voi parin päivä heitto olla se ilahduttaa parinkin päivän päästä sen sijaan kun nyt täällä on oppositio kritisoinut sitä että näitä postikortteja sitten jaetaan lehtien jakeluaikataulun perusteella niin viikon vanhaa lehteä kovin harva lukee eli kyllä tulee olla perillä seuraavana päivänä tai sitten sitä ei jaeta lainkaan näin ollen tilanne on positiivinen eli tämä on nimenomaan minimisääntelyä mitä tässä nyt käsitellään lähtökohta on siihen

jaettava materiaali on muuttunut ja vähentynyt koko ajan ja ja jos ei tähän reagoida ja tehdä muutoksia niin sitten ollaan tosiaan niillä teillä mitä on naapurivaltioista nähtävissä esimerkiksi ruotsissa on yhteiskunnan tukea paljon ja tanska taasen on siirtymässä yksipäiväiseen jakeluun eli tämmöinen tavallaan ennalta ehkäisevä toimenpide on järkevä ja kun ottaa huomioon sen että tämä on muiden lakien esimerkiksi lain liikenteen palveluista kanssa synkrossa toimiva kuvio

niin siinä kohtaa tämä on ihan ihan hyväksyttävissä oleva muutos peruste on siis se että viitenä päivänä viikossa tulee edelleen postia ja siellä ovat ne kriteerit jakelualueitten mukaan itse asiassa seitsemänäkin päivänä ainakin ainakin joissakin paikoissa mutta vähintään viisi päivää

tällä pyritään myös siihen ettei ole peräkkäisiä jakelijoita samalla looralla vaan pyritään tehokkuuteen eli

alainen toimija voi myös kilpailuttaa muut jakelut siinä samassa se mihin valiokunta kiinnitti huomiota on nimenomaan laatu nyt me tiedämme kaikki niin kuin täälläkin ollaan puhuttu että nykyisellään postia menee hukkaan ja jotain on tehtävä jos halutaan parempaa palvelua tällä pyritään näihinkin ongelmiin ongelmiin vastaamaan ja niin kuin useissa mietinnöissä tässäkin on perässä se että tätä pitää seurata ja reagoida sitten jos jotain ongelmia havaitaan yksi aluejako missä on nähty että kilpailulla voisi olla positiivisia vaikutuksia jos se tehdään olisi postinumeroalueiden mukaisesti minimissään tätä kilpailutuksen alaista aluetta tosiaan salaiset osoitteet ja salassapito ja luovutuskiellon alaiset osoitteet ovat semmoinen mikä puhututti puhututti paljon niin kuin debatissa jo sanoin

on se ongelma lähtökohtaisesti ettei posti oyllä edes ole tietoa salaisista osoitteista vaan se on väestörekisterikeskuksessa ja näin ollen niitä ei voi käsitellä muulla tavalla kuin ihan mitä tahansa muutakin osoitetta

on pieni haaste haaste sitten sen mukaan joutuuko tosiasiallisesti joku väärä osoite väärään kohtaan mutta tässä on huomioitava se että kuitenkin tämä postilaki ja muut lait määrittelevät kriteereitä mikä on salassapito ja ja

turvallisuuden tasot väärin jaettu posti on semmoinen mihin tarvitsee kiinnittää huomiota nyt ja tulevaisuudessa

oli yksi määritelmä mitä haluttiin korostaa korostaa ainakin keskusteluissa se että se merkattaisiin vähän paremmin että palautus menisi oikeisiin osoitteisiin tämän haluan nyt tässäkin yhteydessä tuoda esille on myös muita muutoksia mitkä koskevat siis ihan kansalaisia lokerikkojakelu on semmoista mitä maailmalla on paljon suomessa sitä ei vielä ole ollut mutta nyt sekin on sitten tämän jälkeen mahdollista näin haluttaessa mutta olennaista siis on se että tämä koskee

postimerkillä varustettua postia vain ja ainoastaan sitä tietenkin sillä on heijastusvaikutuksensa mutta tämä koskee sitä ja jollei muutoksia tehdä ennakoivasti niin me olemme sillä tiellä että yhteiskunnan rahaa tarvitsee pistää enemmän tai sitten mennään esimerkiksi tanskan tanskan jalanjäljissä ja siirrytään yksipäiväiseen jakeluun minä en näe sitä hyvänä vaihtoehtona ainakaan nykyään vaan kehitetään tätä nykyistä vastaamaan nykyisiä tarpeita vielä niin kuin mietintö loppuu tässä muuta osiossa lukee että tätä on seurattava tarkoin ja tarvittaessa ryhdytään tarpeellisiin muutoksiin jos tämä homma ei toimi jostain syystä kiitos

arvoisa rouva puhemies hyvä että nyt tuli vähän tätä esittelypuheenvuoroa tietenkin tuohon alkuun olisi ollut vielä parempi sitä saada mutta yksi asia mitä nyt haluaisin alleviivata tässä mitä hyvin tuossa ei oikeastaan tullut esiin ovat nämä työllisyysvaikutukset kun aika paljon tuntuu arvioitavan että työttömyys lisääntyy työpaikkoja voi mennä lähivuosina tuhansia ja se on todella iso asia niin toivoisin siitä analyysiä miten ihmeessä tämänkaltainen kehityssuunta hyväksytään päivänä jolloin työttömyys on meidän suurimpia ongelmiamme sitten se aikaisempi kysymys johon muun muassa sosiaalidemokraatit vastalauseessaan kiinnittivät huomiota ja johon puolustusvaliokunta oli kiinnittänyt huomiota oli juuri tämä huoltovarmuus kysymys että entä sitten kriisiaikoina jos nyt todella paljon väkeä pistetään pistetään kylmällä tavalla pois onko näitä asioita analysoitu syvemmälti kuin sitten vain antaa mennä linjalla arvoisa

on useasti sanottu niin tämä on siis postilaki ei posti oy laki ja postinjakelijoita tietenkin koskevat nämä poikkeusolotoimet

hyvin usein tehdään sopimuspohjaisiin toimintoihin tämmöiset puolustusvoimien kirjeet ynnä muut eli eli tämä on tämä on siinä suhteessa postilaki sitä haluan korostaa

mitkä koskevat siis posti oytä siinä kohtaa on syytä ehkä hallintoneuvoston jäseniin sitten ottaa yhteyttä koska se on osakeyhtiön asiaa ei tätä postilakia

arvoisa rouva puhemies tämä on mielestäni ollut kovin aaltoilevaa ja olen vähän ihmetellyt sitä että opposition puolelta esitetään sellaisiakin äänenpainoja joiden ymmärtäminen tässä nykyajassa on ollut minulle hieman vaikeaa sisäistää mikä on teidän viestinne tässä yhteydessä haluan kiittää edustaja mats löfströmiä ja myös postin hallintoneuvoston puheenjohtajaa edustaja markku rossia jotka omissa puheenvuoroissaan toivat esille hyvin tämän missä me menemme edustaja löfströmin puheenvuorossa oli ansiokasta erikoisen ansiokasta se että hän toi puheenvuorossaan esille erittäin hyvin sen miten suomessa on tilanne muuttunut ja myös sen että me emme tässä asiassa ole yksin vaan samainen kehitys on tapahtunut kaikissa pohjoismaissa se tapahtuu keski euroopassa ja sille kehitykselle me emme vaan mahda mitään se on sitten tietysti toinen asia lähdemmekö sopeutumaan uusiin olosuhteisiin vai alammeko me itkeä tätä tilanteen vakavuutta suomi on tähän asti selvinnyt ja kehittynyt sivistysvaltioksi nimenomaan sillä että me olemme mukautuneet uuteen tilanteeseen ja pystyneet toimimaan sen mukaan ei meillä ole paluuta siihen aikaan että joskus olivat asiat hyvin ja nyt ovat menossa huonoon suuntaan ei pidä tuulen suuntaa lähteä muuttamaan vaan pitää oppia purjehtimaan tämä laki kuten tämän keskustelun aikana on sanottu ei ole posti oyj laki eikä minkään muunkaan postinjakelua harjoittavan yhtiön laki vaan postinjakelua yleisesti koskeva lakiesitys joka on nyt tullut sitten mietintömuodossa tänne eduskunnan käsittelyyn ensinnäkin tilanne on muuttunut todella rajusti noin kymmenellä prosentilla vuosittain tämä kirjejakelu vähenee tässä maassa jokainen meistä siihen on syyllinen saamme sähköpostiviestejä päivittäin jopa satoja kappaleita ja niihin vastaamme sähköisesti emme lähetä kirjeitä mikä sinänsä on erittäin sääli koska käsin kirjoitettu kirje on aivan varmasti vaikuttavampi kuin tylsä sähköpostiviesti mutta se aika nyt on vaan meidän kohdaltamme aika pitkälti mennyt ohi sitten lähetetään tekstiviestejä ja soitellaan ystäville kännyköillä ei sille mahda mitään että maailma on muuttunut ja sen vastustaminen ei ei liene järkevää sanomalehtien jakelu vähenee itsekin tänä aamuna maakunnan päälehden karjalaisen luin bittimuodossa suoraan tietokoneen taululta elikkä sekin sanomalehti jäi tulematta mutta lehden tiedot sain ihan näköisversion luettavakseni tietokoneen näytöltä arvoisa rouva puhemies tämä todistaa sen että maailma on muuttunut ja ja tämä lakiesitys nimenomaan reagoi siihen muuttuneeseen maailmaan yleispalveluvelvoitteen piirissä olevien kirjeiden postimerkillä merkittyjen kirjeiden ja postikorttien määrä kun vähenee niin tässä laissa sitten annetaan mahdollisuus siihen että maaseutualueilla missä näitä vapaan kilpailun piirissä toimivia yhtiöitä ei ole

postin yhteydessä voidaan uuden lain hengessä jakaa muitakin tavaroita muita postikuljetuksia jopa henkilöliikenne on sallittua elikkä avataan sitä kenttää että sillä postia toimittavalla postimiehellä tai naisella on mahdollisuus suorittaa työnsä vielä paremmin kuin aikaisemmin tähän astihan postin kyydissä ei ole mitään muuta saanut olla kuin postitavaroita posti ja postiin liittyvää jaettavaa tavaraa ei mitään muuta joku on naureskellut sitä pitääkö postimiehen ajaa nurmikkoa jos joku asiakas sen tilaa ja siitä maksaa niin sehän on hyvä tilanne jos ihminen saa siitä avun tai tilaa vaikka maitopurkin paikallisesta k kaupasta kun ei itse pääse sinne kävelemään huonon kunnon takia jos hän saa sillä keinoin asian toimitettua niin hyvä näin en näe siinä mitään pahaa että maailma muuttuu ja me mukaudumme siihen maailman muutokseen kun lukee tätä valiokunnan kirjoittamaa hyvää mietintöä niin todellakin tulee mieleen se että tässä on huomioitu kaikki ne asiat mitä tänä päivänä postinjakeluun tässä maassa liittyy jopa se mitä perustuslakivaliokunta lausunnossaan seitsemän kautta kaksituhattaseitsemäntoista totesi että

kirjeitä tai muita asiakirjoja jotka lähetetään postin välityksellä ja joiden on välttämättä saavuttava riittävän ajoissa on tässä mietinnössä huomioitu ja nimenomaan niin että perustuslakivaliokunta ei nähnyt siinä mitään perustuslaillista ongelmaa tai ihmisoikeuksiin ja henkilön muihin oikeuksiin liittyviä ongelmia niin että perustuslakivaliokunta olisi tähän asiaan reagoinut elikkä näin ollen tämäkin puoli on tullut tarkistettua ja todettua että tämä postilain muutosesitys ei loukkaa ihmisten perusoikeuksia eli sekin puoli on tullut tarkastettua ja aivan kuten äsken valiokunnan puheenjohtaja edustaja jalonen totesi on sitten todettu viimeisenä loppukaneettina se että jos tämän lakiesityksen tultua hyväksytyksi laki tulee voimaan ja laissa sitten huomataan olevan selviä puutteita niin siinä yhteydessä totta kai eduskunta voi palata asiaan ja säätää uuden lain tai muuttaa tätä voimassa olevaa lakia sitten vielä paremmaksi se on ihan varma että tässä maassa ei ole yhtään semmoista lakia säädetty joka sata vuotta pysyisi voimassa maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja välillä tuntuu että lainsäädännön mukana pysyminen on vaikeaa mutta emme me voi jäädä voivottelemaan sitä että tässä me emme voi tehdä mitään postinjakelu onnistuu tämänkin jälkeen kirjeet jaetaan postikortit jaetaan

juuri keskustelin sanomalehti karjalaisen päätoimittajan kanssa ja kyllä hekin pystyvät takaamaan sen että karjalainen tulee joka kotiin seitsemän päivää viikossa eli sekin ongelma on ratkaistu että ei tässä kannata niitä sarvipäiden kuvia seinille maalailla parempi on opetella purjehtimaan tuulen suuntaan kun ei kuitenkaan voi vaikuttaa

antaa vastauksia muutamiin kohtiin jotka ovat täällä nousseet esille postin ei tarvitse tehdä kilpailutusta vuosittain vaan viestintävirasto määrittelee alueet ja tarkastelee ne vuosittain posti voi toki kilpailuttaa pidemmin aikavälein ja tehdä sen ihan oman tarpeen ja rytmin mukaan edustaja löfström toi esille saariston ja muiden poikkeusalueiden kysymykset saaristoon ja muille poikkeusalueille jaetaan edelleen posti vähintään kerran viikossa ja poikkeustalouksien määrä on nyt nostettu kolmestasadasta tuhanteen ja tämä perustuslakivaliokunnalle ok kilpailun avaamista ei sinällänsä toteuteta tässä esityksessä vaan se on tehty aikaisemmin nyt on kysymys siitä että posti itse saa käyttää kilpailuttamista ja sen pitää käyttää kilpailuttamista silloin kun palveluita ei muutoin markkinaehtoisesti synny tällä esityksellä ei sinällänsä tavoitella erityisiä säästöjä mutta halutaan kuitenkin huolehtia siitä että kun yleispalveluvelvoitteen piirissä olevat kirjeet tuottavat postille tappioita jos muistan oikein noin seitsemänkymmenen miljoonan euron edestä

nämä eivät siirry veronmaksajien maksettavaksi tulevaisuudessa niin että yleispalvelun tappiot katettaisiin veronmaksajien rahalla posti ja muut postiyritykset ovat sopineet virheellisesti jaettujen lähetysten käsittelystä joka tapahtuu sopimusperusteisesti ja yleispalveluvelvoitteet voivat mennä pidemmälle ja ja niihin voidaan velvoittaa sellaisilla alueilla joilla ei ole markkinaehtoista tarjontaa näin on toimittu myös telealueilla ja näin on näin on tarkoitus tehdä myöskin tässä jotta nimenomaan turvataan haja asustusalueiden palvelut laskut ja sairaalakirjeet eivät kuulu postilain velvoitteiden piiriin eli ne eivät ole meidän sääntelyn kuka tahansa ei voi saada osoiterekisteritietoja haltuunsa ainoastaan postiyritys jota koskettaa vaitiolovelvollisuudet ja tämänkin olemme tarkistaneet perustuslakivaliokunnan kautta huoltovarmuutta on käsitelty valiokunnassa ja tällä esityksellä ei muuteta nykyisiä säännöksiä laissa on jo nyt toimintamalli poikkeusoloihin postilla ja puolustusvoimilla on lain lisäksi sopimuksia poikkeusoloja varten

arvoisa rouva puhemies

käytännössä pakkokilpailuttaminen harvaan asutulla alueella johtaa siihen että valtio omisteisen yhtiön eli postin pitää kilpailuttaa kerran vuodessa kirjejakelu tämä perustuu siihen että se vuosittainen kilpailutarve syntyy koska viestintävirasto tarkistaa vuosittain alueet joilla on kaupallista varhaisjakelutoimintaa eli jotka ovat kilpailutuksen ulkopuolella

olisi paljon järkevämpää että posti voisi jatkaa toimintaansa nykyisellä tavalla elikkä ostaa alihankintapalveluita paikallisilta kuljetusyrittäjiltä se olisi mielestäni paljon sujuvampaa eikä syntyisi turhaa byrokratiaa ja koko alan työntekijöiden työsuhteet eivät olisi katkolla kerran vuodessa tämä laki tulee kohtelemaan jälleen kerran ihmisiä eri tavalla riippuen siitä missä he asuvat voimmeko olla varmoja että jokainen suomalainen saa riittävällä nopeudella tiedon vaikkapa lääkärinajasta tai viranomaisten päätöksestä josta lasketaan valitusaika alkavaksi arvoisa puhemies postista tulee häviämään lähivuosina jopa kolmetuhatta työpaikkaa ennen kuin me painamme täällä nappia tämän lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä niin toivoisin että jokainen miettisi mitä jatkuvassa vuoden pätkätyössä oleminen tarkoittaa ihminen ei voi sitoutua työhönsä koska ei tiedä miten kauan sitä saa tehdä vaihtuuko työpaikka vaihtuvatko työkaverit kannattaako työyhteisöä ja toimintatapoja kehittää jos pian on jo muualla tämä ei koske siis vain postin työntekijöitä vaan kaikkia kilpailutuksiin kerran vuodessa osallistuvien yritysten työntekijöitä tämä ei ole ollenkaan hyvää työnantajapolitiikkaa valtion pitäisi olla vastuullinen omistaja ja työnantaja sen vuoksi lain toisessa käsittelyssä vasemmistoliitto tulee kannattamaan lain hylkäämistä

arvoisa rouva puhemies hyvin mielenkiintoista opposition viesti kaiken kaikkiaan edustaja kasvi moitti tuossa juuri äsken että tämä hallitus ja tämä esitys sortaa kaupunkeja ja kaupunkien postinjakelua ja nyt edustaja hänninen todisteli että maaseudun asiakkaat kärsivät tästä ja sorretaan nimenomaan ei näin kerta kaikkiaan ole lainsäädännön myötä turvataan myös haja asutusalueilla maaseutualueilla postinkanto käytännössä viitenä tietyin järjestelyin myös seitsemänä päivänä lehdet lähinnä ja tämä on suuri uudistus suuri muutos kaupungeissa jakelu tulee tapahtumaan kutakuinkin nykymuotoisena viitenä päivänä parhaimmillaan seitsemänä päivänä usean eri jakeluyhtiön toimesta ja kun tätä kokonaisuutta tarkastellaan kyllä kyllä itse näen ihan oikeasti että tällä parannetaan suomalaisen postinjakelun luotettavuutta ja turvaavuutta myös jatkossa muuttuvissakin olosuhteissa

arvoisa puhemies olemme liikenne ja perehtyneet tähän lakiesitykseen todella hyvin ja tarkasti kiitoksia oppositiolle näistä esitetyistä uhkakuvista ja erityisesti kun edustaja hänninen äsken esitti näitä uhkakuvia pelkotiloja niin on hyvä että nämä kaikki on tuotu esille ja me olemme myöskin valiokunnassa todella paljon

nämä huolet huomioon kiitoksia näistä näitäkin on tarvittu olemme pyrkineet siihen että me saisimme aikaiseksi jolla nämä huolet osoitettaisiin tarpeettomiksi tärkeintä on se että postin kulku saadaan varmistettua kaikkialla suomessa tasapuolisesti tasa arvoisesti tämänkin jälkeen ja vielä paremmin kuin tällä hetkellä koska tällä hetkellä on selvästi ollut ongelmia pitää pystyä korjaamaan kun kilpailutoimintaa on ja me satumme kuulumaan siihen euhun niin eu säädösten mukaankin on kilpailutettava tietyt asiat ja meillä on nytten jo avattu postinjakelun kilpailutukset on hyvä että kuitenkin meillä meillä on valtion posti oy yritys

muuten kilpailutusasioissa toimi ja pelitä miten näitä palveluita sitten kehitetään kun yleispalvelupostia on jaettavasta postista enää noin neljä prosenttia eli todella pieni osa jaettavasta postista suurin osa siitä minkä me miellämme postiksi on sopimuspostia eli lehdet mainokset puolustusvoimien lähetykset kelan kirjeet yrityspostit nämä ovat kaikki sopimuspostia jota postia jakava yritys ja kyseinen yritys tai toimija keskenään hoitavat eteenpäin eli yritys voi sopia postinjakelusta hyvin monenlaisia eri asioita se mikä ei tänään ole tullut esille on että nämä jakeluyritykset voivat sopimuksen mukaan toimittaa postin vaikka samana päivänä perille hyvin monia pikaposteja on olemassa jotka jaetaan erittäin nopeasti jatkossa varmasti tämä sopimuksen sopimuksen mukainen toiminta tulee olemaan vielä entistä tärkeämpää ja ja kilpailutekijä eri yrityksillä kyllä posti oykin haluaa olla kilpailuvoimainen ja varmasti se tulee tarjoamaan erilaisia palveluita niin että tietyt asiat ja palvelut voidaan toimittaa hyvinkin nopeasti mutta

pitää olla kannattavaa jotta se voi tuottaa kilpailukykyisiä jakelupalveluita huom valtio ei maksa senttiäkään postin toiminnasta näin ollen esimerkiksi lehtien ja pitää olla sellaiset että nämä yritykset ostavat niitä palveluita ja posti pystyy ne palvelut tuottamaan tässä lakiesityksessä on pyritty ottamaan huomioon se että me voisimme jatkossakin tuottaa kilpailukykyisiä palveluita ja että lehtienkin jakeluhinnan pitää olla niin alhainen että meillä on varaa ostaa ja tilata se lehti kun me emme veronmaksajina ala maksamaan sitä jakelua meidän tulee muodostaa sellaiset lait ja säädökset että nämä hinnat voivat olla kilpailukykyisiä tästä tässä koko hommassa on kysymys on keskusteltu siitä että tämä vähentää työpaikkoja tämä tullee varmasti vähentämään työpaikkoja mutta teemme tässä mitä tahansa työpaikkojen määrä tulee vähentymään joka tapauksessa koska me elämme vuotta kaksituhattaseitsemäntoista koko ajan tapahtuu tiettyä kehitystä ja toimintoja tällä lakimuutoksella me pyrimme siihen että tämä työpaikkojen muutos olisi hallittua ja me tietäisimme mihin tällä kokonaisuudella pyritään ja voisimme tämän jälkeen todellakin tuottaa ne tasa arvoiset palvelut kaikkialla suomessa kilpailukykyiseen hintaan postinjakelussa on ongelmia sen me tiedämme kaikki ja ne ongelmat tulee ottaa tosiaankin vakavasti esimerkiksi tänä päivänä olin yhteydessä ivaloon siellä on on ollut viime viikolla ongelmia lapin kansaa ei ole tiettynä päivänä tietyille alueille jaettu ollenkaan posti on tullut ehkä hirveän myöhään ja kaikkea tämmöistä nämä ovat vakavia ongelmia ja näihin meidän pitää pystyä puuttumaan puuttumaan ja toivottavasti me voimme auttaa tälläkin lakimuutoksella siihen että jatkossa näitä ongelmia ei olisi niin paljoa paikallislehtijakelu sitten meille on kaikille tärkeätä että me saamme sen paperiversion paikallislehdestä vaikka minä sen lapin kansan luenkin sähköisessä muodossa kyllä minä koti lapin haluan lukea sitten ehdottomasti paperisena versiona

me emme todellakaan postilailla voi varmistaa välttämättä millään tavalla miten nämä paikallislehdet jaetaan sen takia me olemme nytten tehneet tähän lakiin semmoisen kohdan että siellä missä ei ole varhaisjakelua elikkä ei ole kilpailevaa jakelutoimintaa posti oyllä on joka tapauksessa velvollisuus jakaa postia posti oyllä on velvollisuus jakaa postia ja kun posti oyn toiminnalle annetaan mahdollisuus toimia kannattavasti niin sen jälkeen voimme varmistaa sen että kilpailukykyisen hintaan voidaan jakaa sitä muun muassa koti lappia meille kotiin

viestintäviraston rooli tulee tässä nousemaan toivottavasti viestintävirastolle pystytään jatkossa osoittamaan riittävästi määrärahoja ja resursseja jotta se voi tämän oman tärkeän valvontatehtävänsä hoitaa asianmukaisesti sillä viestintävirasto vastaa jatkossa näitten varhaisjakelualueitten määrittelemisestä siitä mitä ne ovat ja missä mitäkin toimintoja tulee asianmukaisesti hoitaa sitten tämä viestintävirasto valvoo kahden viikon irtisanomisaikaa ja viestintävirasto vastaa muutenkin näistä toiminnoista autetaan sitä että siellä ei tule mitään ongelmia olemaan lain nimi on postilaki mutta minä myöskin olen kannattanut sitä että olisi ollut parempi että tämän lain nimi olisi ollut laki postipalveluista joka olisi paremmin kertonut sen että meillä on posti oy niminen yritys joka hoitaa olennaisen osan näistä asioista mutta meillä on myöskin kilpailevia

olemassa mutta mennään nyt sitten tällä postilailla ja yritetään vain selkeyttää se että posti oy ei ole sama asia eli se ei hoida kaikkia postipalveluasioita sitten eteenpäin miten näitä postipalveluita tulisi kehittää ja voidaan kehittää esimerkiksi posti oyssä on käyty nytten keskustelua siitä että muun muassa kirjeen kulkua voitaisiin lähivuosina digitaalisesti seurata tällä hetkellä me voimme seurata jo missä mikäkin paketti on menossa voi olla että tässä vuoden parin päästä tiedetään jo se missä kohtaa milloinkin joku kirje on menossa

laki liikenteen palveluista eli liikennekaari se on nytten saatu päätettyä ensimmäiseltä osalta niin näitten sekä postilain että liikennekaaren avulla me voimme auttaa sitä että me syrjäisemmillä alueilla voimme tuottaa monimuotoisesti erilaisia palveluita ja saamme varmistettua sen että meillä syrjäisemmilläkin alueilla voidaan elää jatkossa ja saadaan kaikennäköisiä yritystoimintoja kehittää eteenpäin

määräävää markkina asemaa ja sitä määräävää markkina asemaa ei käytetä väärin esimerkiksi postilla on oma postinen ja vastaavasti sitten on muun muassa paikallislehdet joita jaetaan kerran viikossa joitten jakelupäivästä päättää yksin posti oy ongelmia on juhannuksena pääsiäisenä jouluna jako liian myöhään jolloin postinen on ehkä postin omana toimintana kannattavampi ja paikallislehdet kärsivät tästä tilanteesta tämä on varmasti asia mistä meidän hallintoneuvostossa pitää myöskin keskustella jatkossakin yhä enemmän että me saisimme varmasti myöskin sillä alueella missä ei ole muuta kilpailevaa toimintaa nämä toiminnat pelaamaan pelaamaan töitä riittää varmasti jatkossakin ihan täydellistä lakia me emme nyttenkään ole tässä varmasti saaneet aikaiseksi mutta uskon ja toivon että tällä lailla me saamme parannettua tilannetta tästä

arvoisa puhemies täällä on moitittu postin toimintaa nykylain voimassa ollessa ja se on aivan totta posti ei ole jakanut postia niin kuin sen kuuluisi jakaa nykylain pohjalta mutta siihenhän ei ole ratkaisuna se että muutetaan lakia alennetaan tasoa että sitten ollaan lainmukaisella tasolla vaan ratkaisu olisi tietenkin ollut se että kaikki ne joiden kuuluu valvoa postin toimintaa olisivat hoitaneet hommansa

on työntekijöitä ollut jonka takia ei ole pystytty jakamaan ja nyt kun palkattiin työntekijöitä niin palvelu on parantunut tätähän meidän olisi pitänyt vaatia jo koko ajan kuten sdp on vaatinutkin mitä nyt tulee tähän uuteen lakiin niin tässä on monessa puheenvuorossa käytetty sanamuotoa että että postilla hupenee rahat ja niin edelleen mutta luenpa teille postin asiakirjasta ihan julkinen tieto siitä mitä sanoo posti itse tästä kilpailijat ovat laajentaneet postinjakeluaan kesäkuussa kaksituhattakuusitoista voimaan tulleen postilain myötä eli postin liikevaihto laski tämän myötä elikkä kun maan hallitus antoi viime vuonna

kiitos

kiitos arvoisa puhemies maan hallitus teki postilaki ykkösen joka helpotti yritysten tuloa pelkällä ilmoitusmenettelyllä postia jakamaan ja tämä on ollut syynä siihen että postin tulot ovat vähentyneet

on myöskin iso konserni siinä on noin viisikymmentä eri yhtiötä jotka toimivat myöskin kansainvälisesti muun muassa venäjällä no venäjällä on tehty viime vuonna neljä pilkku yksi miljoonaa euroa tappiota ja sitä edellisenä vuonna viisi miljoonaa euroa tappiota ja tätä tappiota rahoittavat sitten nämä kotimaan toiminnot

ovat vähentyneet nyt meidän täytyy lakia muuttaa ei se näin mene myöskin ihmettelen sitä että meidän omistajaohjaus ei lainkaan puutu siihen että posti on myöskin ostanut kotimaisia elintarvikelogistiikkayrityksiä kuten kovalaisen ja veinen käyttänyt tähän suuria summia rahaa joka raha on poissa peruspalvelun toiminnasta ja ja onko teistä oikein että kun meillä on tässä maassa kuitenkin ihan pk yrityksiä elintarvikekuljetusalalla niin sitten valtionyhtiö toimii heidän kilpailijanaan ostaa ostaa ostaa näitä yrityksiä ja ja kilpailee jo kilpaillulla elintarvikemarkkinalla todennäköisesti myöskin tappiollisesti ja ja samalla heikentää meidän nykyisten pk yritysten toimintaa samaan aikaan postin perustehtävä se postin jakaminen on ollut huonolla hoidolla

huonolla tolalla oleva taso jäisikin sellaiseksi normitasoksi että nyt normitetaan lainsäädännöllä se huono taso sellaiseksi että sitten voidaan olla iloisia että nyt laki toteutuu sitten kysyisin sitä miten kuvittelette että siellä maaseudulla nyt postinjakelu toimisi tämän lain myötä ajatelkaapa

piirissä olevat kirjeet joita ovat muuten muutkin kuin pelkästään postimerkilliset sehän on kahteen kiloon asti elikkä kattavat aika paljon semmoiset parikiloiset paketit niin että kyllä pk yrittäjätkin lähettelevät niitä kuulkaa aika paljon niin sitten on tämä kilpailuttamisvelvoite joka kattaa vain tämän yleispalvelukirjeen ei posti varmasti tule antamaan niitä sopimusasiakkaita joita sillä on vakuutusyhtiöt kela sun muut sopimusasiakkaat joiden postit se edelleenkin käy jakamassa myös siellä maaseudulla kuinka monta yrittäjää luulette että tulee sinne maaseudulle jakamaan pelkästään niitä

postin auto perässä joka jakaa ne joihin sillä on sopimus elikkä käytännössä tällä tällä lailla ei kerta kaikkiaan kyllä ainakaan paranneta palveluita saati sitten että tässä olisi jotain järkeä muistutan edelleenkin siitä että että postin postin liikevaihdossa postin kirje ja pakettipalvelulla on erittäin suuri rooli ja ja ne ovat tuottaneet niin hyvin rahaa että tänäkin keväänä posti maksoi valtiolle kuusikymmentä miljoonaa osinkoa todella kova summa ei täällä minun mielestäni kyllä voida puhua siitä että posti olisi ihan henkitoreissaan siellä pitää järkevästi hoitaa sitä toimintaa ja omistajaohjauksella pitää myöskin ohjata tätä meidän valtionyhtiötä työllistämään suomessa ihmisiä kyllä se on valtion kokonaistaloudelle paljon merkittävämpää katsoa sitä kokonaisuutta että ihmiset ovat töissä maksavat veroja he

eivät ole työttömyyskorvauksen piirissä kuin kuin että katsotaan vain postin yksikkökustannusta eli eli pitää katsoa kokonaisuutta ohjata posti työllistämään suomessa mitä tämä lakiesitys ei tee kuten täällä olette monissa puheenvuoroissa jo kuulleet tämä tekee noin kolmetuhatta työtöntä ajatelkaa miten kalliiksi tämä tulee suomelle kerta kaikkiaan ei voisi uskoa että tämä hallitus on julistanut että että sen ykköstavoite on työllisyyden edistäminen ja ja työllisyysasteen nostaminen ja sitten tehdään laki joka tekee kolmetuhatta työtöntä tämä on aivan uskomatonta

ihan jossakin parodiassa tragediassa missä komiikassa me oikein olemme että edes keskustellaan tällaisesta elikkä hyvät kollegat todellakin toivon että että tässä vielä järki voittaisi on viikko aikaa sdp tulee esittämään kakkoskäsittelyssä tämän lain hylkäämistä siinä muut oppositiopuolueet mukana ja tästä äänestetään ensi viikolla siihen asti aikaa on nyt miettiä täällä kuinka äänestetään ja siinä sitä sitten mitataan kenen joukoissa seisotaan ensi viikolla

että tämä postilaki ei vähennä postin työntekijöitä suoranaisesti vaan jakelumäärien tippuminen tekee sen siis kansalaisten käyttäytymistottumukset postipalveluiden osalta jos ei ole mitään jaettavaa niin ei ole myöskään työpaikkoja ja sen takia postin on sopeutettava toimintaansa ja näistä yt kierteistä on pakko päästä nopeasti nopeasti eteenpäin ja on vakiinnutettava postin arvoisa puhemies mitä tulee sitten postimarkkinoiden jakelumarkkinoihin eu on avannut postimarkkinat kilpailulle jo kymmenen vuotta sitten ja tässä maailmassa me nyt elämme on niin kuin jotenkin tuulimyllyjä vastaan taistelisi kansallisella tasolla tätä tilannetta vastaan nämä puheet ja keskustelut pitäisi käydä eu tasolla ja vaikuttaa sinne jos halutaan näitä markkinoita sulkea

arvoisa puhemies toistan nyt vielä edustaja vehkaperälle tämän mikä on ihan postin asiakirjassa teidänkin

se että

postin liikevaihto on laskenut johtuu hyvin suurelta osin siitä että kilpailijat ovat laajentaneet postinjakeluaan kesäkuussa kaksituhattakuusitoista voimaan tulleen postilain myötä elikkä teidän tekemän postilaki ykkösen myötä tämän takia on postin tulos heikentynyt eli eli ettehän te voi väittää että pelkästään vain sen takia että kuluttajat olisivat lähettäneet vähemmän kirjeitä postin tulos olisi heikentynyt tämä ei pidä paikkaansa ja toivon että ruvettaisiin puhumaan niin kuin faktoilla

rouva puhemies olisi täysin väärä johtopäätös sillä perusteella todeta kun kilpailu on kiristynyt että posti ei voisi tehdä uusia toimintoja elikkä mennä eteenpäin logistiikan alueella tällä hetkellä posti on erittäin tehokas toimiva älykäs logistinen yhtiö ja kyllä sillä sektorilla postin toimintakenttä tulee olemaan tulevaisuudessakin

hallituksen aikaan ahon hallituksen aikaan sitten lipposen hallituksen aikaan minua on aina vähän hävettänyt että silloin oppositiossa ollessamme kun pekka vennamo uudisti postia me olimme sitä mieltä että postinkanto loppuu ja kaikki menee huonosti pakko tunnustaa se tässä

näin ollen postin saatavuus on lisääntynyt tänä päivänä ei olla enää virastoajoissa ja näin edelleen eli maailma muuttuu ja meidän pitää osata mennä mennä todellakin sen mukana omistajaohjausministerinä myös ministeri paatero oli edistämässä sitä edustaja heinäluoma että esimerkiksi jota nyt itse en pidä kovin kummoisena toimintana postille sinällänsä voi olla yksi tällainen muoto mitä käytetään haetaan siis uusia toimintamuotoja eikä pelätä

kansanedustaja entinen ministeri sirpa paatero on erinomaisen taitava poliitikko ja oli hyvä omistajaohjausministeri huolellinen taitava ja piti hyvää huolta valtion omistajaohjauksesta ja kuunteli myös henkilöstöä minä taas kuulun niihin joilla on nurmikkoa leikkaan sitä itse mutta voin kyllä miettiä jopa käyttäväni siinä apuakin enkä ole vastustanut sitä että posti tekee nurmikonleikkausta halukkaille mutta sanon kansalaisten keskuudessa odotuksena postille vähemmän kysyntää kuin sille että se posti tulee siihen omaan postilaatikkoon

vielä yksi vastauspuheenvuoro edustaja rossi arvoisa
puhemies en halua tätä keskustelua pitkittää olen edustaja heinäluoma teidän kanssanne täysin samaa mieltä sen suhteen että eihän tämäntyyppinen palvelu edes pysty koko postin toiminnassa muodostamaan kuin aivan marginaalisen osuuden mutta jos ajatellaan sitä puolta että posti käytännössä käy kuitenkin voi sanoa jokaisessa taloudessa ainakin periaatteessa jos postia on toimitettavaksi joka päivä niin jos on muita toimenpiteitä kuten esimerkiksi ruokapalveluiden kotiin toimittamista syrjäseudulla tai vaikka kaupungeissakin niin se on kyllä palvelua joka pitää tämän päivän sote uudistusten ja muidenkin myötä ja huomioida tässä mitassa kyllä vaikka se on ehkä kilpailua jonkun toisen kanssa sallittakoon postille myös se mahdollisuus nämä ajatukset ovat tulleet nimenomaan henkilökunnan taholta itseltään

arvoisa rouva puhemies ihan ensimmäiseksi tähän viimeisimpään

viiva kolmetuhatta työpaikkaa uudelleen mitattavaksi ihmetyttää että te perustelette vahvasti eu direktiivillä kilpailuttamisen avaamista ja vapaata kilpailutusta mutta samaan aikaan te pyllistätte eu direktiiville joka määrittelee laatustandardeja te teette heikompaa

vapaan kilpailun alle en tiedä miten päin ajatellen harvaan asutuille seuduille jotka eivät ole kannattavia alueita nytkään syntyisi kilpailua posti on siirtänyt vuosittain sata viiva kaksisataa miljoonaa euroa kannattavien alueiden tuotosta kannattamattomille alueille nyt postin tulee kilpailuttaa kirjeiden jakelu joka on muuten ainut lakisääteinen tuote vuoden välein tämä heikentää palvelua yrityksien motivaattorina toimii voiton tavoittelu nyt mikään yritys ei kilpaile kannattamattomilla alueilla tämä heikentää myös posti oyjn menestymisen mahdollisuuksia sillä se on itse velvollinen jakamaan kirjeet näillä tappiollisilla alueilla joille ei yritystä tätä postinjakelua tule toteuttamaan

posti tulouttaa valtiolle useita kymmeniä miljoonia euroja joka vuosi miksi sahata omaan jalkaan uusi postilaki nostaa jakelukustannuksia jopa viisitoista viiva kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa muun muassa pakkokilpailutuksen ja sähköisten tietojärjestelmien vuoksi jatkossa tehdään päällekkäistä työtä tulee lisää hallinnollista taakkaa ja lisää manuaalista lajittelua olemme muiden postituotteiden osalta todenneet toimivuuden ongelmat ulkoistetut toimijat ovat esimerkiksi lopettaneet työajan päätyttyä jakamisen ja vieneet postin kotiinsa tai jopa hylänneet postit tämä on uhka myös henkilökohtaisten kirjeiden osalta tämän lain astuessa voimaan viestien perustuslaillinen salaisuus on uhattuna harvaan asutussa maassa on onnistuttu onnistuttu tuottamaan laadukas ja toimiva postinjakelu neljänsadan vuoden ajan siis toimiva historia neljäsataa vuotta ja nyt se on uhattuna tämä on uhka tasa arvolle luotettavuudelle ja muun muassa yrittäjyydelle kun myöhästymisistä aiheutuneita kuluja ei korvata esimerkiksi sain yhteydenoton jossa nettikaupassa toimivalta yrittäjältä tuli viesti ettei ettei asiakas ole saanut hänen kirjepostina lähettämäänsä sadan euron hoitovoidetta hän joutui lähettämään uuden uusin kustannuksin posti ei korvaa tätä aiheutunutta haittaa yrittäjälle viestintävirasto kertoo valitusten postipalveluista lisääntyvän direktiivi määrää postin jaettavan viitenä päivänä viikossa hidastuminen kolmeen päivään ei ole direktiivin mukaista posti on henkilökohtainen asia ja sen on toimittava arvoisa puhemies maailma muuttuu ja lait sen mukana tämä laki ei kuitenkaan ole mielestämme vastaus joka maailman muuttumiseen tulisi antaa digitalisaatio tavoitteet sähköisestä postilaatikosta ovat kannatettavia mutta emme voi hypätä muutokseen jossa unohdetaan puoli miljoonaa suomalaista taloutta joissa ei ole toimivaa verkkoyhteyttä sijainnin tai vaikka taloudellisten syiden tai ne henkilöt joilla ei ole edes tätä digitaalista osaamista ei niitä taitoja ennen kuin näihin siirrytään pitää huolehtia että jokainen on yhdenvertaisesti huomioitu tällaisenaan laki siis eriarvoistaa kansalaisia ja vielä kone ei koskaan korvaa fyysistä palvelua surullista on tämä välinpitämättömyys ihmisiä ja postin postin työntekijöitä

postin työntekijää sillä heille jotka vielä jäljelle jäävät jää vielä paine pakkokilpailutusten osalta ja sen vaikutuksesta tulevaan olen huolissani huoltovarmuuden toteutumisesta muun muassa puolustusvaliokunta tämän talon valiokunta huomautti ettei valmistelussa ja kyseisessä laissa ole huomioitu riittävästi poikkeusolojen velvoitteita en lähtisi kyseenalaistamaan tämän talon toisen valiokunnan tekemää päätelmää edes tämä ei kuitenkaan muuttanut lakiesitystä valiokunnan puheenjohtaja totesi ettei esitellyt lakia koska valiokunnan mietintö on yksiselitteinen minusta laki oppositiopuolueet esittävät ei ole yksiselitteinen ei todellakaan moni hallituspuolueen edustaja on tänään todistanut että nyt posti toimii jatkossa palvelut paranevat me pelkäämme ettei näin käy todella toivon että olen väärässä jos en ole niin toivon että kansa muistaa mielessään ketkä tämän huonon lain tekivät

huomiota vielä postilakikeskusteluun ymmärrän opposition tuskan tässä asiassa mutta pitää muistaa kuitenkin se että vapaassa maailmassa kilpailu on vapaata ja sille me emme kerta kaikkiaan mahda mitään olin ymmärtävinäni opposition edustajien puheenvuoroista että tässä ollaan niin kuin maailmaa kaatamassa tämän lain tiimoilta ei yhtään ihmistä joudu työttömäksi sillehän että jakelukenttä jakelukenttä on moninainen en minä eikä kukaan edustaja mahda mitään se jakaako posti oyj tai joku muu yhtiö ne lehdet ja se onko tämä postin kyseinen työntekijä minkä liiton jäsen on ihan eri asia joka tapauksessa postia jaetaan tässä maassa edelleen ja sitten nämä kyseiset yhtiöt palkkaavat työvoimaa kun jaettava on meidän on pidettävä lainsäädännöllä huoli siitä että meidän palvelukenttämme säilyy elävänä ja nimenomaan että posti jakaisi sinne maaseudulle josta nyt demarit tuntuvat olevan todella huolissaan se suuresti liikuttaa minua että kerrankin te olette

kyllä siellä posti jaetaan todellakin tämä laki nimenomaan varmistaa sen ja mahdollistaa jopa palvelujen monipuolistumisen miksi te ette sitä halua tunnustaa näinhän se on sen postin mukana voidaan jakaa nyt muutakin ennenhän tähän asti oli armoton kielto että ei ole saanut mitään muuta jakaa kuin postiin tulevia kirjeitä ja ja niin edelleen nyt sinne voi viedä jotain muutakin elikkä tässä on on myös mahdollisuuksia älkää hyvät ihmiset nähkö mustaa aina mustana

venäjällä tekemät toimet olivat tappioita totta kai kun liiketoimintaa harjoitetaan siihen liittyy aina riski sille ei mahda kukaan mitään mutta onhan posti oyj tuottanut kuusikymmentä miljoonaa viime vuonna osinkoakin on otettu riskejä se kuuluu normaaliin yritystoimintaan älkää sitä peljätkö moni yritys tekee valitettavasti tappiotakin mutta tekee moni voittoakin ja maksaa veronsa ja palkkansa ei siinä ole mitään outoa

puhemies perustehtävä on aina se mitä pitää joka ikinen päivä kirkastaa mikä on postin perustehtävä pyysin puheenvuoron sen vuoksi että haluan vielä ottaa yhden asian esille vähän hoskonen tuossa siihen jo puuttuikin eli sen minkälaisia työsuhteen ehtoja on eli nythän on taustalla myöskin se että kun tässä postilaki ykkösessä yrityksille annettiin mahdollisuuksia toimia enemmän postinjakelussa niin näissä yrityksissä on huonommat työehdot huonompi palkka työntekijöillä en en menisi nyt kovin kehumaan postin perustyöntekijöitten isoja palkkoja elikkä ne ovat aika pieniä ihan postillakin ja vielä pienempiä näissä jakeluyhtiöissä paitsi johdolla kyllä postin johtaja saa enemmän kuin suomen presidentti elikkä yli viisikymmentätuhatta euroa kuukaudessa elikkä siis postillahan on ollut tavoitteena se että postin pitäisi saada toimia samoilla ehdoilla samantasoisilla ehdoilla kuin sen kilpailijat eli tässä on menossa erittäin suuri työntekijöiden halpuuttaminen

systeemillä jakajille maksetaan kymppi tunnilta mutta se ei sisällä eläkemaksua ja sosiaaliturvamaksua jakajat eivät ole yrittäjiä vaan he ovat tällaisia itsensätyöllistäjiä joitten kuuluu sitten maksaa itse eläkemaksunsa meillä on kuulkaa tulevaisuudessa aika paljon köyhiä eläkeläisiä kun tällä tavalla näitä työehtoja poljetaan koko ajan eihän eihän niillä palkoilla elä kyllä meidän pitää puolustaa myös ihmisten säällisiä palkkoja

tässä keskustelussa tuotiin esille että poikkeusolojen velvoitteita

liikenne ja viestintävaliokunnassa huomioitu toisen valiokunnan esittämien toiveiden mukaisesti ne on huomioitu ja se on todella otettu huomioon ja asia on varmistettu että puolustusvoimien poikkeusoloasiat ovat varmasti kunnossa sen mukaisesti sitten posti ei ole tällä hetkellä tämän lain mukaan sanomassa väkeä irti viime aikoina on palkattu henkilöstöä jopa lisää tarpeen mukaisesti ja sitten se että yleispalveluvelvoitteella ei tällä hetkellä tämän nykyisen lain mukaan saa tuottaa voittoa eli posti oyjn on tuotettava se voittonsa kaikesta muusta yritystoiminnasta ja se on onneksi onnistunut sillä laajalla liiketoiminnallansa tuottamaan sitä voittoa ja sen ansiosta on saatu hoidettua sitten palvelut kaikkialla suomessa viimeiseksi sanon sen että valtio harjoittaa jo tällä hetkellä omistajaohjausta aika paljon ja ja yksi ohjauskeino on hallintoneuvosto tulisi tiedostaa kuinka merkittävä rooli heillä on postin ohjaamisessa ja valvonnassa hallintoneuvostosta käsin

puhemies on selvää että voimassa olevia työehtosopimuksia ja muitakin sopimuksia kunnioitetaan se on lähtökohta josta ei tingitä milliäkään mutta sille että maailma on muuttunut tällaiseksi kilpailua on tullut lisää mehän emme mahda mitään kävin tuossa muutamassa itäsuomalaisessa kaupungissa tämän kansanedustajan tehtävän takia siellä eräässä tilaisuudessa moitittiin posti oyjtä siitä kun joku pakettijakelu ei ollut mennyt ihan putkeen esitin siinä tilaisuudessa sitten kysymyksen että oletteko te ihan varma että tämä jakeleva yhtiö on ollut nimenomaan tämä heidän mainitsemansa vai onko se ollut ehkä kaupungissa vaikuttava joku muu jakeluyhtiö joensuussakin tiedän on monta yhtiötä jotka jakavat esimerkiksi esitteitä tässä kun syyllistetään aina syyllistetään aina ihmisiä tai toimijoita niin kannattaa aina harkita ja valita sanansa ettei lähdetä haukkumaan sellaista puuta missä teertä ei todella istu toivoisin nyt tässä asiassa kun postilaki nyt on käsittelyssä että saadaan markkinoille postinjakelun yhteyteen myös muutakin toimintaa ja se nimenomaan maaseudulle on hyvä asia maaseudun palvelut on turvattu ja sille että kaupungissa on kova kilpailu ei mahda tässä maailmassa enää kukaan mitään onko se kenenkään vika että joku myy halvemmalla muovisankoja kuin toinen en osaa kuvitella kenen vika se olisi mutta maailma vain on tällainen ja

arvoisa puhemies ihmettelen vähän edustaja hoskosen sanomisia siitä että aivan kuin se olisi jotain ihmettä että me puolustamme maaseutua me puolustamme oppositiosta sekä maaseutua että kaupunkilaisia koska meidän mielestämme ihmisiä pitää kohdella tasavertaisesti ja ja tämä laki eriarvoistaa ihmiset katson itse tulevani aika syvältä sieltä maaseudulta itä suomesta etelä savo etelä karjala kymenlaakso siellä on paljon maaseutua ja silti siellä toimii varhaisjakeluyhtiöitä eli niitten alueella tulee sitten olemaan myös siellä maaseudulla kolmena päivänä jakelu

tämän lain käsittely valiokunnassa oli myöskin siinä mielessä perin ihmeellistä että ei ole tiedossa kellään niitä karttoja miten näitten jakeluyritysten rajat menevät eli me emme vielä siis tiedä niitä karttoja varmaan parhaillaan tehdään tiedättehän sen että nämä varhaisjakelualueet myöskin muuttuvat sen mukaan miten ihmiset tilaavat lehtiä eli sehän voi muuttua huomenna kun joku jättää tilaamatta lehden niin sen jälkeen sinne ei enää jaeta varhaisjakelua ja myöskin yritykset voivat lopettaa toimintansa ei niitä voi pakottaa toimimaan vuosi eteenpäin ja sitten vasta tarkastella tätä jakelua eli miten ihmisiä kohdellaan tulevaisuudessa lain edessä mistä mistä ihmiset tietävät pitäisikö heille tulla kolmena vai viitenä päivänä kun se jakelualue voi muuttua ihan

kenenkään ei tarvitse tietää itse kuuluuko kolme vai viisipäiväiseen yleispalvelujakelualueeseen se mitä edustaja taavitsainen

viestintävirasto tuleepi määrittelemään nämä alueet erittäin tarkasti se tulee myös kantamaan vastuun siitä että nämä karttamäärittelyt ovat toimivat ja minä ainakin olen täysin vakuuttunut sen perusteella mitä meille valiokunnassa asiasta sanottiin että nämä kartta asiat ovat kunnossa ja sen mukaisesti jokainen suomalainen tuleepi saamaan sen lehden vähintään viitenä päivänä viikossa jos tilaa postia viitenä päivänä viikossa mutta eihän sitä postia pysty tulemaan enempi kuin sitä tilaapi itsellensä
arvoisa puhemies olen kyllä eri mieltä siitä kun tässä edeltävä edustaja juuri totesi että kenenkään ei tarvitse tietää kuuluuko kolmen vai viiden päivän jakelualueeseen erityisesti yrittäjien jotka mainostavat lehdissä tai tulee kyllä se tietää sillä on ihan merkittävä vaikutus heidän toimeentuloonsa ja siihen ovatko ne mainokset oikeissa lehdissä ja oikeina päivinä mitä tulee edustaja hoskoseen niin ongelma on juuri se että postitoimijoita on jo nyt niin paljon ihmiset eivät tiedä mikä postitoimija on jakanut minkäkin kirjeen tulee väärinjakeluita ja ihmiset palauttavat näitä väärin jaettuja posteja sitten postiin jossa posti osakeyhtiö joutuu sitten keräilemään ja tekemään työtä näitten uudelleen jakamiseksi tästä erityisesti pitäisi hallintoneuvoston jäsenten olla huolissaan posti osakeyhtiön

tehtäviä miettiessään onko se posti osakeyhtiön tehtävä huolehtia niistä posteista jotka toiset toimijat ovat huolimattomasti jakaneet tai jättäneet jakamatta

arvoisa puhemies kyllä minunkin on nyt ihan pakko puuttua siihen ettei mukamas ihmisten tarvitsisi olla tietoisia siitä kuuluvatko he kolme he kolme vai viisipäiväiseen jakeluun kyllä se on ihan semmoinen merkittävä asia mikä moniakin ihmisiä kiinnostaa ja sitten se että tässä esityksessä nimenomaan sanotaan että sellaisilla alueilla joissa on tarjolla sanomalehtien varhaisjakelu olla kolmepäiväinen jakelu mutta kun tuo voi muuttua ja se muuttaa sen naapurinkin tilanteen miten lehtiä tilataan vaikkei vaikkei naapuri tilaisikaan niin niin se muuttaa hänenkin

kuuluuko hän sitten kolme vai viisipäiväiseen kyllä minä sanon että että tällainen lain säätäminen joka perustuu siihen missä toimii jokin yksityinen yritys ja missä ei on kyllä todella perin kummallista

viestintävirasto todellakin määrittelee parhaillaan näitä varhaisjakelualueita ja alueita joissa ei siis ole sitä varhaisjakelua ja sitä miten niissä sitten

tämän jakelun kilpailutus pitää toteuttaa mutta mutta se on jakelualueena minimi posti oyhän voi tulevaisuudessa jakelun osalta minkälaisia alueita tahansa koskien voi melkein sanoa mitä jaettavaa tahansa siellä voi olla niitä paketteja isompiakin kuin yleispalveluvelvoite on ja niin edelleen eli tämä jätetään kyllä yrityksen itsensä mietittäväksi mikä on liiketaloudellisesti kannattavaa mutta minimitaso siihen eli kansalaisten peruspalveluitten toteuttamiseen on lainsäädännössä nyt asetettu ja mitä tulee puhemies väärin jaettuun postiin niin niin kyllähän posti oy voi tulevaisuudessa varmasti jakelufirmojen kanssa tehdä myöskin sopimuksen siitä kuka vastaa miten vastaa ja millä tavalla vastaa ja

sitten peritään väärin jaettujen postien käsittelystä ja uudelleen lähettämisestä tulevat kustannukset tämä on minusta liiketaloudellisesti ajateltuna posti oyn oma asia
puhemies edustaja vehkaperä sanoi sen mutta todellakin meillä on onneksi posti joka viime vaiheessa pystyy huolehtimaan näistä väärin jaetuista posteista että niitä ei mene roskiin eikä muuallekaan sen jälkeen aikaahan siinä enemmän menee mutta meidän pitää muistaa että jokainen joka harjoittaa liiketoimintaa on velvollinen hoitamaan sen asian oikealla tavalla ja laillisesti kyllähän

arvoisa puhemies vielä sanoisin tästä asiasta mitä olemme suuresti ihmetelleet tämä osoiterekisterihän on postin omaisuutta ja sen yksi nimenomainen kilpailuvaltti niin kuin millä tahansa yrityksellä on se perusjuttu minkä minkä nojalla se sitä toimintaansa tekee ja tämähän nyt sitten pakotetaan antamaan kilpailijoille edulliseen hintaan tällä hetkellähän posti on saanut siitä periä hinnan ja se on ollut sen verran kova hinta että kilpailijat eivät ole sitä halunneet maksaa ja nyt nyt hinta pakotetaan alas jolloin kilpailijat sitten saavat nämä osoitteet vertaisin tätä aivan samaan tilanteeseen vrn osalta kun on ollut nämä suunnitelmat että vrn pitää luovuttaa kalustonsa

tällaista markkinataloutta että että yritys pakotetaan antamaan kalustonsa toiselle kilpailijalle mahdollisimman alhaisella hinnalla jotta se toinen toinen sitten pärjäisi mitä markkinataloutta tämä on sitten vielä tästä postin osoitteitten luovuttamisesta kyllä tässä maailmanajassa kun on erilaisia kyberhyökkäyksiä ja vaikka minkänäköistä hybridivaikuttamista ihmisten osoitteet eivät ole mitä tahansa luovutettavaa materiaalia varsinkin kun postilain ykkösvaiheen jälkeen oikeastaan kuka tahansa pystyy ilmoittautumaan postiyritykseksi ja pyytämään nämä osoitteet siinä kerkeää kuulkaa suuri vahinko tapahtua vaikka sanotaan että no se on laitonta ja niin edelleen

puhemies tulin tähän keskustelun ihan loppuvaiheessa ja totean vain tuntuu taas vähän siltä että hallitus tekee esityksen joka joka on hyvin puolustettavissa maaseudun syvissä riveissä niin kuin edustaja taavitsainenkin täällä tuo esille mutta kuitenkin on muutosvastarintaa kun tehdään jotain muutosta ja kehitetään eteenpäin elikkä mikä se sdpn malli sitten oikeasti voisi olla tässä asiassa koska olette kaatamassa tätä koko lakia en minä oikein tässä nyt äkkiä päässyt hoksalle että mikä tässä nyt on se idea sitten puhutaan sitten puhutaan

pitääkö tietää tuleeko jakelu se on tärkeää että lainsäädäntö velvoittaa jakamaan viitenä päivänä maaseudulla postia se on se tärkeä älkää aina kyseenalaistako sitä miksi pitää olla näin kun laki velvoittaa että se viitenä päivänä jaetaan sen jälkeen jos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa puhemies käytän puheenvuoron vähän poikkeuksellisesta asiasta mutta siihen on useampia syitä ensimmäinen asia koskee sitä että usein täällä sanotaan että ei tule oppositiosta tukea hallituksen esityksille ja nyt ajattelin ilmoittaa että tämä hallituksen esitys on erinomaisen tarpeellinen ja kannatettava tuen sitä lämpimästi kyse on siis mauritiuksen kanssa tehtävästä lentoliikennesopimuksesta jota on pitkään valmisteltu ja jolla on ihan iso aito merkitys meidän ja mauritiuksen väliselle kanssakäymiselle mauritiushan on tiettävästi kaunis saarivaltio afrikassa toista miljoonaa asukasta mikä tärkeintä se on monipuoluedemokratia parlamentaarinen demokratia itsenäistynyt vuonna tämä sopimus onkin erinomainen näiden kahden maan suhteiden kannalta mauritius täyttää ensi vuonna viisikymmentä vuotta ja suomi puolestaan tänä vuonna sata vuotta joten sopimuksen tekeminen juuri tässä yhteydessä on mitä parhain asia en en ole itse käynyt saarella vaikka vaikka sen kauneutta olen kuullut monen monen suomalaisen kehuvan se on siis hyvä turistikohde ja lentokoneyhteydet ovat siis aika tärkeitä myös meille lentoliikenteen onnistuminen edellyttää tietysti kenttiä mauritiuksella on viisi lentokenttää meillä hiukan enemmän mauritiuksesta tulee tietysti sitten mieleen malmin lentokenttä malmin lentokenttä en tiedä sopisiko lentokentäksi jolta voitaisiin tehdä matkoja mauritiukselle mutta joka tapauksessa malmin lentokenttä on olennainen sen takia että sen asiat ovat parhaillaan poliittisessa käsittelyssä sekä täällä eduskunnassa että maan hallituksessa malmin lentokentän tulevaisuus on epäselvä puhuimme tästä kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä ennen kunnallisvaaleja aika suurella intensiteetillä ja korkeilla otsikoilla silloin tuossa keskustelussa oli paikalla jopa pääministeri joka kertoi hallituksen olevan tässä malmin asiassa valmis ratkaisuihin niin hänen mielestään hallituksen puolelta voitaisiin turvata lentotoiminnan jatkuminen malmilla no sittemmin taisi olla peräti samana iltana valtiovarainministeri tuli sanomaan ettei tämmöistä keskustelua ole käytykään hallituksessa ja tämä hallituksen yhteinen linja jäi vähän hämäräksi olin itse silloin sillä kannalla että malmin osalta hallituksen pitää ratkaista käyttääkö se lentokenttätoimintoja malmilla eli onko siellä lennonjohtoa käyttääkö rajavartiolaitos sitä koska jos siellä ei ole lennonjohtoa niin ei sieltä sitten mauritiuksellekaan tule pääsemään eikä minnekään muuallekaan tältä pohjalta jään kysymään kun sopimusta mauritiuksen kanssa käsitellään niin olisi tietysti hyvä tietää se myös suomen lentokenttätoimintojen osalta onko meillä malmilla lentotoimintoja jatkossa epävarmuus joka nyt tässä asiassa vallitsee haittaa malmin lentokentällä edelleenkin toimivaa harrasteilmailua ja on myös suurena taakkana malmin lentokentän ystävien sydämissä mutta on se myös lentoliikenteen kehittämisen kannalta iso asia sitten se on toisaalta asuntotuotantokysymys helsingissä ei tiedetä mitä tällä alueella tehdään ennen kuin tämä asia on ratkennut joten toivon että hallituksen puolelta tehtäisiin selkoa paitsi mauritiuksen lentoyhteyksien suunnitelmista joita siis lämpimästi kannatan myös siitä mitä malmin lentokentän osalta aiotaan tehdä

arvoisa puhemies tämä on kuten sanottu sellainen hallituksen esitys jota on hyvä kannattaa myös minun mielestäni on hyvin tärkeää että kaiken kaikkiaan nämä lentoyhteydet sinne mauritiukselle ovat kunnossa minua sen takia tässä huvittaa että kun edustaja heinäluoma puhui malmin kentästä niin olin juuri kirjannut tänne itselleni että tampere pirkkala hyvin tärkeä ja sillähän on paljon haasteita anteeksi mutta nyt vakavaan asiaan tämä ei enää naurata mutta tämä mielleyhtymä tämä tampereen tampereen haaste ja myös malmin haaste koska edustaja heinäluoma nosti tuon malmin niin haluan kyllä sanoa että myös minä osallistuin tuohon keskusteluun se oli mielestäni aika kuvaavaa että ennen kunnallisvaaleja täällä pääministeritasolla

ja kaikkialta annettiin lupauksia siitä että tämä malmin malmin kenttä kenttä turvataan no miten miten kävi vaalien jälkeen en en ole kuullut hallitukselta ulostuloja siinä mielessä puhemies tämä oli mielenkiintoista että myös kokoomuksen petteri orpo ja ministeri mykkänen tuore ministeri ottivat kantaa ja sitten nimenomaan hallitus ei aio tehdä mitään nyt koska tämä on myös asuntokysymys olisi hyvin tärkeää että hallitus jollain tavalla kertoisi eduskunnalle mitä se itse aikoo tehdä koska me olemme tilanteessa missä kansalaisaloite on täällä ja nimenomaisesti hallituspuolueista on lupailtu hyvin laajasti tukea tälle

kyse mauritiuksen sopimuksesta tässä yhteydessä nämä lentoyhteydet ja lentokenttäasiat ovat hyvin tärkeitä siksi sitä on tarpeen myös täällä tänään

rouva puhemies edustaja heinäluoman aasinsiltaa oli minun hieman vaikea ymmärtää miten mauritiuksen lentosopimus liittyy malmin lentokenttään mutta voisin lohdutuksena kertona hieman kevennyksenäkin että aikanaan muuan keskustalainen kansanedustaja eräässä keskustelussa kun esiteltiin aivan muuta asiaa hän oli innokas susiasiassa ryhtyi puolustamaan maaseudun ihmisten turvallisuutta hän käytti puheenvuoronsa ja totesi että kyllä tämä hallituksen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö tässä asiassa on kovin susi ja mitä susiin tuli niin jatkoi sitten susipuheella tämä kuuluu vähän samaan kategoriaan ehkä mutta vakavasti puhuen kannatan itsekin mauritiuksen sopimusta ehdottomasti se on tärkeä lomasaari suomalaisille ymmärrän sen lämpimän kaipuun kun oli tavattoman kylmä kevät ja sitten saadaan tämmöinen lentosopimus syntymään se on kannatettava asia sitten tästä malmi asiasta sanon vain sen verran että olen kunnioittanut sitä että kysymyksessä on helsingin helsingin oma asia helsingin kaupungin sisällä oleva asia anteeksi no niin niin mutta tarkoitan että kun helsingin kaupunki teki omistamiensa kiinteistöjen ja niihin liittyvien asioiden kanssa päätöksiä niin kunnioitan helsingin kaupunginvaltuuston päätöksiä pääministeri pääministeri on tehnyt asiassa oman selkeän tarjouksensa että asiassa voidaan olla tarvittaessa aktiivisia jos

se on jonkun vika jos joku on valmis neuvottelemaan
arvoisa puhemies käytän vielä toisen puheenvuoron tästä aiheesta ennen kaikkea sen takia että tarjoan mahdollisuuden hallituspuolueiden edustajille vähän selvittää tätä tätä malmi asiaa tarkistin kyllä etukäteen puhemiesneuvoston kokouksessa antaako tämä mahdollisuuden puhua myös yhteyksistä malmilta mauritiukselle ja silloin paikalla olleen puhemiehen käsityksen mukaan kyllä tarjoaa tämä on sen takia merkittävä asia että vaikka yleisesti en ole kovin pitkämuistinen niin tämän kevään tapahtumat vielä muistan ja kun malmista puhuttiin silloin niin paljon ennen kuntavaaleja niin tämä tämä hiljaisuus kuntavaalien jälkeen on ollut shokeeraavaa se suorastaan särkee korvia että miten ihmeessä tästä asiasta ei vaalien jälkeen enää puhuta yhtään se on hävinnyt jonnekin kokonaan eetteriin ulapalle ehkä se on hävinnyt mauritiukselle ei ei kuulu yhtään mitään ja kun se kuitenkin oli valtaisa kysymys niin olettaisin että hallituspuolueiden puolelta voitaisiin tätä asiaa vähän selvittää millä tavalla tätä malmi asiaa nyt ollaan hoitamassa ja ja ovatko nämä hallituksen päätökset tulossa niin että sinne palaisi valtion toimintoja kuten esimerkiksi lennonjohto joka on välttämätön lentoliikenteelle sekä kotimaassa että

arvoisa rouva puhemies edustaja hoskoselle vain sen kaltainen huomio että nimenomaisesti tämä on nyt kysymys tässä talossa ja tämä on nyt kysymys nimenomaan hallituksen toimista jos kuitenkin tavallaan lupaillaan että tämä voidaan säilyttää sympatiaa tulee hyvin vahvasti hallituspuolueista niin täältä eduskunnan salista kuin jopa ministeri pääministeritasolta asti niin silloin tietenkin hallituksella pitäisi olla valmiuksia esimerkiksi siirtää toimintoja samaan aikaan minä luin minä luin täältä juuri esimerkiksi ministeri mykkäsen lausunnon joka kertoo että ei hallituksella ole mitään tällaisia suunnitelmia valtion on oltava luotettava sopimuskumppani sanoo ministeri mykkänen ja kertoo että kyllähän tämä jotain kustantaakin jos tullaan takaisin päin ja näin ei tulla toimimaan eli tämä on vähintään hämmentävä ja ristiriitainen tilanne tämän haluan teille todeta että siksi on myös aiheellista kysyä mitkä ovat hallituksen

sitten ikään kuin lupaukset leijumaan tai ovat lentäneet sinne mauritiukselle en tiedä mutta joka tapauksessa puhemies sinänsä tämä on iso ja tärkeä asia

hallituksen esitys on tosiaankin kannatettava nuo edustaja heinäluoman huomiot malmin lentokenttäkeskustelun vaikenemisesta ovat kyllä ihan huomioon otettavia mauriutiuksesta minulla itselläni taitaa olla yksi hattu jonka olen saanut ykn poliisikollegaltani

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään

ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies esittelen lakialoitteeni laiksi sairausvakuutuslain neljäntoista luvun neljännen pykälän toiseksi momentiksi sisällöltään aloite on seuraava sairausvakuutuslain neljäntoista luvun neljänteen pykälään on lisättävä uusi säännös päätoimisten yrittäjien oikeudesta kahdentuhannenviidensadan euron korvaukseen vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista

korvaus maksetaan yritykselle laki koskee alle kymmenen hengen mikroyrityksiä taustaksi hyväksyimme hallituksen esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta sairausvakuutuslain säännöksen mukaan oikeus korvaukseen vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista naispuolisen työntekijän työnantajalle maksetaan kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista korvaus on raskaus tai adoptiokohtainen ja sen saamisen edellytyksenä on että työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa sekä että työnantaja on samaan raskauteen tai adoptioon perustuen maksanut äitiys tai adoptioäidin vanhempainrahakauden aikana

arvoisa puhemies huomautan että tuo edellä lukemani säännös koskee vain työntekijöitä eikä lainvalmistelussa ole pohdittu yrittäjien asemaa yrittäjän asema on siten epätasapainossa epätasapainossa työntekijöihin nähden oikeuden korvaukseen vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista tulee koskea myös päätoimisesti mikroyrittäjinä mikroyrittäjinä toimivia naisia sekä joissakin tilanteissa myös miehiä arvoisa puhemies suomessa on noin kahdeksankymmentäkuusituhatta naisyrittäjää mikä on kolmannes kaikista yrittäjistä naisten yrittäjyys on paljolti yksinyrittäjyyttä ja myös naisyrittäjyyden määrällinen kasvu painottuu yksinyrittäjyyteen naiset ryhtyvät yrittäjiksi yrittäjiksi aktiivisimmin vuotiaina naisten yrittäjyysintoon kaksikymmentä viiva kolmekymmentäneljä vuotiaina vaikuttavat perheen perustamisesta aiheutuvat pakolliset kustannukset yritystoiminnalle jäädessään äitiys ja vanhempainvapaalle joutuu naisyrittäjä tuona aikana maksamaan yritystoiminnasta aiheutuvat pakolliset lakisääteiset maksut sekä mahdolliset muut toiminnan kulut vaikka hänellä ei olisi äitiys ja vanhempainvapaan aikana yritykselle tulevia tuloja tämä voi pahimmassa tapauksessa kaataa yritystoiminnan tukemalla naisten yrittäjyyttä äitiys ja vanhempainvapaan ajalla edesautamme pohjaa jolla nainen on tasavertainen tasavertainen miesyrittäjien kanssa se olisi myös tukitoimi työllisyyteemme koska yrittäjyys voi jatkua vanhempainvapaan jälkeen helpommin ja me ymmärrämme että

työllisyysasteen kasvu on avain taloudelle otan tässä yhteydessä esiin näkökulman josta harvoin puhutaan maahanmuuttajanaisten riippumatta maahantuloperusteistaan työllistyminen on vielä heikompaa heikompaa kuin maahanmuuttajamiesten joiden työllistyminen on kuten hyvin tiedämme kantaväestöä reilusti heikompaa miehillähän on selvä ero siinä ovatko he tulleet maahan humanitaarisperusteisesti vaiko muutoin rohkeasti tulevaisuuteen katsoen tällä lakiesityksellä edesauttaisimme myös maahanmuuttajanaisten itsensätyöllistämistä arvoisa puhemies edellä olevan olevan perusteella ehdotan että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen laki sairausvakuutuslain neljäntoista luvun neljännen pykälän muuttamiseksi eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään sairausvakuutuslain neljäntoista luvun neljännen pykälän momenttiin seuraava säännös mikroyritykselle maksetaan kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista korvaus on raskaus tai adoptiokohtainen ja sen saamisen edellytyksenä on että yrittäjälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa lisäksi edellytetään että yritystoiminta on päätoimista ja yritystoiminta on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkua
arvoisa

puhemies en ole perehtynyt tähän lakialoitteeseen enkä kovin hyvin tunne tätä problematiikkaa ja sen yksityiskohtia mutta yleisperiaatteeltaan tietenkin on varsin hyvä että ajatellaan yrittäjyyden tukemista mikroyrittäjyyden tukemista naisyrittäjyyden tukemista siksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen että kun näitä lakialoitteita joilla on hyviä periaatteita tuodaan eduskuntaan niin minä toivon että valiokunnissa myös otetaan

ja jos ja usein kun niissä on tosiasiallisia hyviä ideoita niitä voitaisiin viedä eteenpäin haluan puhemies tässä yhteydessä sanoa myös sen että laajemminkin ylipäätään kun puhumme perheasioista ja tämän kaltaisista minä olisin kyllä vielä toivonut ja odottanut hallitukselta sitä että perhevapaauudistus sinänsä kaikkinensa olisi liikahtanut tällä hallituskaudella koska tiedämme että sillä on paljon merkitystä merkitystä paitsi naisten tasa arvon niin myös työllisyyden ja kaiken tämän näkökulmasta siksi edelleen

itse haluaisin vielä tuoda esiin tuossa en maininnut aikaisemmin että tämä koskee nimenomaan näitä erilaisia mikroyrittäjiä meillä suomessa me tiedämme on parturi kampaamoalalla yksinyrittäjiä ja on tietysti siivousalalla ja mietitäänpä nyt ihan mitä tahansa on kosmetologeja ynnä muita ja tämä osittain liittyy myös sote sote uudistukseenkin että jos